päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti

edustaja räsänen

ja nyt te olette pettänyt tämän lupauksen arvoisa ministeri miksi te laitatte opiskelijat maksamaan talouden tasapainottamisesta kaikkein suurimman hinnan pidättekö kohtuullisena että kaikkein matalimman sosiaaliturvan piirissä olevilta leikataan kaikkein eniten

arvoisa puhemies suomen talouden vaikeasta tilanteesta meillä on hyvin paljon tietoa tässä salissa ja luulen että suomalaiset kaikkialla kaikkialla suomessa ymmärtävät sen miten vaikeassa tilanteessa suomi on ja miten miten vakava tämä tilanne aidosti on johtuen tästä vaikeasta tilanteesta ja siitä että jatkuvasti saamme itse asiassa koko ajan vähän huononevia näkemyksiä siitä mihin suomen talouden tilanne on menossa hallituksen on ihan välttämätöntä toteuttaa julkisen talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia osana niitä hallituspuolueet keskusta kokoomus sopivat hallitusneuvotteluissa neljän miljardin euron nopeavaikutteisesta säästökokonaisuudesta yhtenä sen osana on opintotuen leikkaus seitsemälläkymmenellä miljoonalla vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä ja sadallaviidelläkymmenellä miljoonalla pitkällä aikavälillä epäkiitollinen tehtäväni on viedä tätäkin

arvoisa puhemies hyvä ministeri tuon vastauksen olemme kuulleet jo monta kertaa tämä ei ole mikään pakko vaan tämä on teiltä kova arvovalinta samaan aikaan kun te viette opiskelijalta todella joka neljännen euron

kuitenkin on varaa siihen että kevennetään kevennetään autoverotusta kevennätte miljoonaperintöjen verotusta ja nyt täällä vielä suunnitellaan alkoholiveronkin keventämistä että kyllä teillä näköjään rahaa on arvoisa ministeri eikö juuri teidän pitäisi olla opiskelijoiden puolella hallitus on on vetänyt paljon säästöjä pois mutta jostain kumman syystä opiskelijoihin ja koulutukseen kohdistuvista leikkauksista te pidätte härkäpäisesti kiinni arvoisa opetusministeri esitättekö te kehysriihessä opintotukileikkauksien perumista

arvoisa puhemies meillä on myös muistissa edellinen hallituskausi ja sitä ja kokemukset siitä että joka kerta viimeksi tänä aamuna kun kävin forssassa jokioisten leivän kahvilassa ihmiset sanovat että nyt pitää säästää ja ei pidä perua jo tehtyjä päätöksiä viime kaudelta meillä on muistissa mitä se tarkoittaa se tarkoittaa sitä että ensin tehdään päätöksiä jotka ovat suomen talouden kannalta välttämättömiä ja sen jälkeen perutaan niitä oppositiopuolue sosialidemokraateilla on tästä erittäin paljon kokemusta ja näyttöjä että säästöjen peruminen kyllä osataan

tällaista keskustelua käydä vaan meidän pitää viedä päätökset maaliin saakka ja tehdä ne neljän miljardin euron säästöt ja voin tässä vakuuttaa teille että tulen pitämään koulutuksen puolia kaikilla foorumeilla myöskin lähestyvässä kehysriihessä

arvoisa puhemies hallituksen valinta siis valinta leikata koulutuksesta ja opintotuesta heikentää suomen osaamispohjaa ja nuorten edellytyksiä opiskella on irvokasta että opiskelijoiden toimeentulosta leikataan neljäsosa kun opiskelijat ovat jo nyt yksi suurimmista pienituloisten ryhmistä ja iso osa opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella leikkaukset vaikuttavat merkittävästi opiskelijoiden toimeentuloon ja tulevat vaikeuttamaan erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla asuvien opiskelijoiden elämää sillä näillä alueilla asumisen kustannukset ovat todella korkeita kysynkin opetusministeriltä ymmärrättekö te millaisen arvovalinnan te teette leik kaamalla opiskelijoiden toimeentulosta nyt seitsemänkymmentä miljoonaa ja pidemmällä aikavälillä sataviisikymmentä miljoonaa opintorahan leikkaus kahdeksankymmentäkuusi euroa voi olla ministerin tulotasolla pieni summa mutta opiskelijoille se tarkoittaa kahden viikon

puhemies arvoisa edustaja marin mistä te sitten leikkaisitte sen sijaan eli mikä se teidän valintanne sitten on vai oletteko te sitä mieltä arvoisa oppositiopuolue sdp ja ja muutkin tässä salissa että meidän pitää

voin taata edustaja marinille että jokainen ministeri matkalla kehysriiheen on käytännössä esittänyt lisämenoja ja omaa toimialaansa me olemme kuitenkin siinä tilanteessa että sekä sisäpoliittinen että ulkopuolinen paine ovat ajaneet meidät tilanteeseen jossa säästöjen linjalla on jatkettava ei niitä kukaan halua tehdä voin kertoa että meidän kokonaistavoitteemme tällä hallituskaudella sopeutukseen on neljä miljardia eilen olemme saneet komissiolta kirjeen jossa nimenomaan todetaan että meiltä edellytetään toimenpiteitä komissiota huolestuttaa velkaantumisen taso budjettivaje sekä työmarkkinoihin ja sosiaali ja terveyspalvelujen rakenteisiin liittyvien uudistusten toteuttaminen jos suomella on yksi brändi talouspolitiikassa se on se että sovitusta pidetään kiinni jos siitä ei pidetä me ajaudumme liiallisen

opetusministeri grahn laasonen mikä on sdpn vaihtoehto sdpn vaihtoehto on esitelty meidän ja myös kokoomusministerit tietäisivät sen jos olisitte olleet täällä salissa kuuntelemassa sitä keskustelua mitä viime syksynä kävimme me olemme esittäneet vaihtoehdon näille koville koulutusleikkauksille näille leikkauksille mitä te olette esittäneet ja meidän vaihtoehtomme on reilumpi kuin hallituksen vaihtoehto kuitenkin tosiasia on se että nämä todella kovat leikkaukset koulutukseen ja opiskelijoiden toimeentuloon tulevat murentamaan suomen osaamispohjaa siitä te ette pääse yhtään mihinkään haluankin vielä kysyä nyt hallituksen ministereiltä erityisesti ministeri grahn laasoselta miten te ajattelette itse miten suomi nousee tästä muuta kuin korkealla osaamisella koulutuksella tutkimuksella ja tuotekehityksellä nämä teidän leikkauksenne ovat myrkkyä näille

arvoisa puhemies suomi nousee sillä että julkinen talous laitetaan tasapainoon ja että me rakennamme semmoisen uskottavan polun siihen että suomi nousee tästä vaikeasta tilanteesta jotta me emme jatka tällä kurjistumisen tiellä edellinen hallitus leikkasi koulutuksesta isoja summia silloisten ministereiden krista kiurun ja jukka gustafssonin johdolla ja uskon ja tunnen sympatiaa teitä kohtaan siinä että jouduitte näitä leikkauksia tekemään ja olen itse siinä samassa epäkiitollisessa tilanteessa mutta tällä kurjistumisen tiellä me emme voi jatkaa vaan meidän pitää laittaa maan talous kuntoon sen ohella tällä hetkellä teemme opetus ja kulttuuriministeriössä meidän sitoutuneiden virkamiesten ja opetusalan asiantuntijoiden kanssa koko ajan töitä sen eteen jotta me pystymme uudistamaan suomalaista koulutusjärjestelmää tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa teemme sitä kaikilla koulutusasteilla vahvistaen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa uudistaen peruskoulua uudella pedagogiikalla

pääministeri ja opetusministeri jotka ovat sitä mieltä että suomi nousee leikkaamalla koulutuksesta korkeakoulutuksesta ja opiskelijoiden toimeentulosta minä olen aina ajatellut niin että suomi pärjää sillä että kaikilla nuorilla on yhtäläinen koulutuslupaus ja että nuorilla on mahdollisuus oman osaamisensa ja intonsa pohjalta saada sellainen koulutus jolla he luovat omalla osaamisellaan myös työtä suomeen ja että meillä on korkeakouluja jotka kehittävät huippututkimusta ja sitä kautta me saamme työtä suomeen minä en usko että valtion velkaantuminen vähentyy sillä että me leikkaamme korkeakoulujen edellytyksistä luoda suomeen teknologista kehitystä ja innovaatioita eikä se nouse sillä että erityisesti ne nuoret joilla on vaikeaa eivät enää pysty saamaan opintorahaa ja pääsemään korkeakouluun pääministeri onko teidän linjanne se että koulutuksesta leikkaaminen auttaa valtiontaloutta minä olen eri

arvoisa puhemies suomi on ollut uudistamatta pitkän aikaa jos me olisimme pystyneet tekemään isot uudistukset aikanaan niin emme olisi tässä tilanteessa että joudumme nyt tasapainottamaan taloutta sekä leikkaamalla hakemalla kasvua että tekemällä rakenteelliset uudistukset näistä kolmesta kokonaisuudesta koostuu koko hallitusohjelman ydin

puhemies jokainen puolue sanoi ennen viime eduskuntavaaleja koulutuksesta enää ei leikata jokainen tänne valittu puolue sanoi näin sen lisäksi pääministeri sipilä te esiinnyitte kyltin kanssa jossa luki opintotukea ei heikennetä nyt te olette leikkaamassa yli kaksikymmentäviisi prosenttia opintotuesta pienituloisimman väestöryhmän

arvoisa puhemies palaan jälleen tähän tilanteeseen missä suomi on ja siihen on ja siihen mitä valtiovarainministeri tässä hetki sitten sanoi hän sanoi niin että sen sijaan että me voisimme tehdä lisämenoja ja perua jo tehtyjä leikkauspäätöksiä meidän täytyy tulevassa kehysriihessä löytää lisää säästöjä oma näkemykseni opetus ja kulttuuriministerinä on se että koulutuksesta niitä ei enää voida hakea vaan meidän pitää pystyä viemään suomea eteenpäin rakenteellisten uudistusten kautta ja myöskin koulutusta uudistamalla ja sitä kautta löytää sitä vahvaa polkua niin että meidän lapsilla ja nuorilla on vahva hyvä tulevaisuus ja hyvät edellytykset koulutusjärjestelmän uudistaminen on meille iso tehtävä nimittäin sitä uhkaa kaikkein eniten se jos me pysähdymme ja jäämme paikalleen meidän pitää jatkuvasti ottaa etunojaa siinä että tuodaan uutta pedagogiikkaa monipuolisia oppimisympäristöjä tuodaan digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia meidän koulutusjärjestelmään ja monin rakenteellisin uudistuksin teemme siitä

puhemies

niin kuin tässä on todettu kaikki puolueet ennen vaaleja vaalien aikaan ja vaalien jälkeen esittivät että koulutus on se arvovalinta josta ei leikata sivistys laajasti käsitettynä koulutus osaaminen ovat keskeisiä elementtejä yhteiskunnan kehittämiselle suomessa se on merkinnyt kymmenien vuosien aikana merkittävää talouskasvua kehittymistä monilla osa alueilla maailman johtavaksi valtioksi winston churchill vapaasti mukaillen sodan kun hänelle esitettiin koulutusleikkauksia kysyi esittäjältä minkä vuoksi me sitten taistelemme nyt me olemme vaikeassa taloudellisessa tilanteessa suomessa sen me kaikki tunnustamme sdp omalla vaihtoehtobudjetillaan tarjosi todellisen vaihtoehdon tälle leikkausten politiikalle jossa leikataan köyhiltä ihmisiltä työttömiltä lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä nyt kysyn voisitteko te tässä tilanteessa kuitenkin esittää budjettinne kehysraameissa että koulutukseen lisättäisiin

kehysriihtä kaikilta ministeriöiltä tulee erilaisia näkemyksiä meidän karkean arviomme mukaan tällä hetkellä ollaan siis tilanteessa jossa lisämenoarvioita on noin kolme anteeksi

edustaja rinne tietää niin kehysriihen polku tarkoittaa sitä että me tulemme saamaan kaikilta ministeriöiltä erilaisia lisäyksiä me teemme kokonaisarvion ja totta kai näissä kokonaisarvioissa me pyrimme tarkastelemaan tätä valtiontalouden näkökulmasta me katsomme ensin hallitusohjelmaa sen jälkeen me katsomme perusuraa ja me pidämme myös kiinni kehyksistä näissä kokonaisuuksissa me käymme neuvottelut kaikki bilateraalikeskustelut ministeriöiden välillä on nyt tässä vaiheessa käyty mutta pidän hyvin

olemme tottuneet siihen että joka viikko täällä on jokin leikkausaihe esillä ja oppositio aina kulloinkin syyttää tätä hallituksen arvovalintaa ministeri grahn laasonen ansiokkaasti puolustaa oman hallintoalansa päätöksiä jotka ovat koko hallituksen kaikkien kolmen hallituspuolueen päätöksiä jotka on tehty ennen kuin ensimmäistäkään ministeriä on tehtäväänsä nimetty hallitusohjelmassa nyt tällä opintotukiuudistuksellahan otetaan askel siihen suuntaan jossa olimme vielä yhdeksänkymmentä luvun alussa jolloinka opintolaina oli päämuoto opintojen rahoittamisessa silloin siinä lamassa jolloin korot olivat erittäin korkealla ja työllistymismahdollisuudet ehkä kaksi kertaakin heikommat kuin tällä hetkellä päädyttiin siihen että lainojen sijasta on kohtuullista että opintorahalla rahoitetaan opinnot nyt ollaan ottamassa askel tähän suuntaan

millä tavalla viime vuosilta opintolainan opintolainan haku ikään kuin kiinnostus ja halu on opiskelijoiden keskuudessa kehittynyt

arvoisa puhemies opintolainaa otetaan nyt hieman enemmän kuin aikaisemmin eli opiskelijat ovat kääntyneet opintolainan ottamiselle myönteisemmiksi se johtuu varmaan hyvin myöskin siitä että opintolainassa on tämä hyvitysmahdollisuus eli sitä opintolainaa saa takaisin jos valmistuu tavoiteajassa ja niin edelleen mutta yleisesti tästä kyllä minä ymmärrän meidän opiskelijoita meidän nuoria siinä että että he

erittäin kipeitä ja ikäviä niin joudun sanomaan tähän sen että nämä leikkauspäätökset ovat ikäviä kaikille opiskelijat ovat yksi kohderyhmä ja samalla tavalla muilta väestöryhmiltä myöskin joudutaan leikkaamaan sitä tämä säästäminen on ei mitään mukavaa puuhaa opintorahasta ja opintolainasta vielä sen verran että että esimerkiksi ruotsissa on opintolainapainotteisempi järjestelmä kuin suomessa

arvoisa puhemies viime hallitushan helpotti opintolainaa luomalla prosentin lainahyvitysjärjestelmän jota ministeri arhinmäki ja minä olimme tekemässä nyt te olette teidän esityksessänne jos professori uusitalon esitys menee läpi heikentämässä myös sitä eli nämä esitykset iso leikkaus sadanviidenkymmenen miljoonan euron leikkaus opintotukeen pitkällä aikavälillä on kautta linjan heikennys ja ja opintorahaan jopa neljänneksen heikennys

arvoisa herra puhemies ehkä kaksi tällaista täsmennystä ensimmäinen on se että edellisen hallituskauden aikana jouduimme valitettavasti myös tekemään suuria leikkauksia koulutukseen karkeasti

tasossa se tulee olemaan myös karkeasti noin yksi pilkku kahdeksan miljardia euroa nyt te luotte jatkuvasti kuvaa siitä että me emme tee mitään muuta kuin yliopisto ja koulutussäästöjä ja minun mielestäni tämä mielikuva on kohtuuton

arvoisa puhemies tasa arvo ja tasavertaiset mahdollisuudet opiskella ovat olleet aivan keskeisiä periaatteita suomalaisessa politiikassa tiedämme että koulutus on periytyvää ja kehitys on suomessa ollut myönteinen jos tai kun hallitus toteuttaa nämä leikkaukset niin haluaisin kiinnittää huomiota tähän hyvin vakavaan kysymykseen miten hallitus aikoo varmistua siitä että myös ne nuoret jotka eivät tule kodeista joissa mamma ja pappa betalar

arvoisa puhemies meidän koulutuspolitiikkaamme ohjaa se että me pyrimme vahvistamaan koulutuksen tasa arvoa suomessa koulutus on suomessa maksutonta korkea asteelle saakka ja se on yksi niistä tärkeimmistä elementeistä joka turvaa mahdollisuuksien tasa arvoa suomessa sen lisäksi meidän pitää tehdä paljon töitä siinä että meidän koulutusjärjestelmämme olisi mahdollisimman laadukas kaikkialla suomessa siinähän suomi on on ollut kansainvälisestikin vertaillen vahva meillä erot esimerkiksi koulujen välillä ja alueellisesti ovat pienet tämän tasa arvon näkökulmasta tämän koulutuksen laadun vahvistaminen on semmoinen asia mitä me voimme tehdä kaikilla koulutusasteilla mitä tulee tähän opintotukiasiaan niin niin pyysin erikseen ja nimenomaan näkemyksiä selvityshenkilö professori roope uusitalolta tämän mahdollisuuksien tasa arvon näkökulmasta hän tuotti siitä erinomaisen aineiston joka pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen kehotan ja kannustan kaikkia teitä tutustumaan siihen hän osoittaa aineistossaan sen että sillä onko järjestelmä opintoraha vai opintolainapainotteinen ei ole

arvoisa puhemies minulle on kyllä jäänyt hiukan epäselväksi nyt tämä koko keskustelu on pakko kysyä ensinnäkin kun ministeri aloititte sillä opetusministerinä rupesitte valtiovarainministerin tontille perustelemaan näitä koulutusleikkauksia että nyt pitää säästää ettei velkaannuta nyt kun katson kuitenkin tätä tutkivan journalismin tuottavaa tuotosta siitä kuka tätä maata on velkaannuttanut niin se on tosiasiassa kokoomus on erittäin suuri tämä sininen lohko tässä ja te olette velkaantuneet tällä hallituskaudella enemmän kuin edeltävällä hallituskaudella viimeisenä vuotena velkaannuttiin ja velkaannutte enemmän kuin sosialidemokraatit omassa vaihtoehtobudjetissaan nyt kuitenkin selitätte vielä täällä että ette olisikaan olemassa opiskelijoiden puolella olette esittämässä kahdeksankymmenenkuuden euron leikkausta joka on posketon se on liiallinen se vaarantaa opiskelijoiden toimeentulon vaan sanotte että opiskelijoiden pitäisi ottaa velkaa nyt minä en enää ymmärrä pitäisikö sitä velkaa ottaa niin kuin te perustelitte että valtio ei voi velkaantua mutta siltä osin kysyisin vielä ministeriltä

arvoisa puhemies minä sanon tämän ihan vakavissani minusta meidän kaikkien tulisi tässä salissa olla huolissamme tästä suomen talouden tilasta ihan jokaisen itse asiassa jos te sosialidemokraatit valtiovarainministeripuolueena olisitte edellisellä kaudella

olleet vähän enemmän huolissanne tästä valtiontalouden tilasta niin me emme olisi näin surkeassa jamassa

minä totean että tähän teemaan sattuneesta syystä palataan lähipäivinä monta kertaa

arvoisa puhemies tällä viikolla opiskelijat osoittivat mieltään opintotukileikkauksia vastaan ja opiskelijoiden huoli on ymmärrettävä sillä monien opiskelijoiden toimeentulo on jo nyt hyvin niukkaa opiskelijoiden ta loudellisen aseman parantamiseksi onkin esitetty erilaisia malleja muun muassa opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen piiriin toinen hyvä ratkaisu olisi opiskelijoiden tulorajojen nosto nykyisestä se myös kannustaisi työntekoon ja kartuttaisi opiskelijoiden työkokemusta moni tekee työtä mielellään ja monen on pakkokin tehdä saadakseen lisäansioita nykyisellään kuitenkin työnteosta rangaistaan perimällä opintotukia takaisin vuoden lopussa nyt kysyisinkin hallitukselta onko hallitus arvioinut mahdollisuuksia opiskelijoiden vuositulorajan nostamiseksi

arvoisa puhemies tässä oli edustaja elomaalla hyviä huomioita opintotukijärjestelmästä eli siinä mallissa on tällä hetkellä lukuisia haasteita ja lukuisia epäkohtia joista nämä tulorajat ovat yksi ja sitten on myöskin se että järjestelmä on hyvin sirpaleinen ja monimutkainen niin vaikeasti ymmärrettävä on jopa sanottu että edes kelan opintotukiasioita työkseen tekevät eivät osaa sitä järjestelmää että sitä on vuosien varrella niin paljon kurottu pienistä palasista tässä nousi monia hyviä kehittämisajatuksia joilla on tietysti myöskin hintalappu ja ja tässä vaikeassa tilanteessa näihin kaikkiin odotuksiin ei välttämättä pystytä vastaamaan mutta hallitus ei ole vielä käsitellyt sitä lopullista mallia jonka tulemme tuomaan hallituksen esityksenä eli tähän asiaan on mahdollista palata mutta meillä on olemassa pohjatyö jonka professori uusitalo on on meille toimittanut ja ja tulemme palaamaan siihen sellaisen huomion haluan tehdä joka on jäänyt keskustelussa vähälle huomiolle

arvoisa puhemies nyt kysyn selkeästi teiltä opetusministeri grahn laasonen ja pyydän teitä vastaamaan yhtä selkeästi kysyn

toitteko valtiovarainministerille esitystä siitä että opintotukileikkauksia perutaan kysyn tämän nyt ja pyydän tähän vastaamaan suoraan sitten kysyn valtiovarainministeri stubbilta kun te puhutte usein täällä että velkaantuminen on pahasta ja meidän pitää pystyä pysäyttämään velkaantuminen te viittaatte usein myös kotitalouksien velkaantumisasteeseen ja julkisessa keskustelussa viitataan myöskin tähän kokonaisuuteen

puhutte valtiosta valtiosta sen velkaantumisesta ja samalla te esitätte täällä että opiskelijoitten pitää velkaantua kotitalouksien pitää velkaantua tulevaisuudessa niin miten te tämän perustelette arvoisa valtiovarainministeri
kuka vastaa ministeri grahn laasonen
arvoisa puhemies tuntuu siltä että ehkä olen jo näihin kysymyksiin tänään vastannut niin kuin monissa aikaisemmissa keskusteluissa tähänkin asti eli olemme tekemässä vaikeita säästöpäätöksiä joita on epämieluisa toteuttaa ja perustelen näitä ratkaisuja sillä että me rakennamme tulevaisuutta jossa suomen julkinen talous on tasapainossa jossa suomen tulevaisuudennäkymä on positiivisempi myös meidän opiskelijoillemme ja uudistamme koulutusjärjestelmää niin että se pystyy paremmin vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin huolimatta siitä että elämme nyt suomen historian yhtä vaikeimmista hetkistä talouden näkökulmasta
arvoisa herra puhemies joka päivä oppositio täällä vastustaa jotain säästöä tänään ovat vuorossa opiskelijat huomenna ehkä viljelijät minä uskon että suomen kansa näkee tämän bluffin läpi vaikka jokainen väestöryhmä omalla kohdallaan varmasti kokee kipeästi nämä säästöt niin minä itse asiassa uskon että suomen kansa ymmärtää että nämä ovat välttämättömiä näitä säästöjä on tehtävä jotta pystymme tasapainottamaan suomen taloutta ja saamaan meidän maamme talouden parempaan kuntoon mutta kun täällä puhutaan arvovalinnoista niin viime vaalikaudella jolloin ministeri niinistö silloinen ministeri siis täällä nykyinen kansanedustaja niinistö oli hallituksessa ja krista kiuru oli hallituksessa demarit tehtiin säästöjä leikattiin lapsilisää leikattiin perusopetuksen lukiokoulutuksen ja taiteen perustamishankkeista leikattiin lukioverkosta leikattiin ammatillisesta koulutuksesta lisäkoulutuksesta oppisopimuskoulutuksesta ammattikouluverkosta yliopistoindeksistä aalto yliopiston lisärahasta suomen akatemiasta ministeri stubb kun olitte samassa hallituksessa niin olivatko nämä ministeri niinistöltä ja kiurulta tällaisia arvovalintoja että nimenomaan tänne isketään vai johtuivatko ne vaikeasta
aika on käytetty ja nyt katson kuka vastaa ministeri stubb
arvoisa herra puhemies en koskaan lähtisi syyttämään entisiä hallituskumppaneita nykyisiä oppositiopuolueita vastuullisesta taloudenpidosta vaan lähtisin aina siitä että jokainen jokainen joka on hallituksessa tekee vastuullisia päätöksiä jokainen päätös hallituksen sisällä on tietysti omalla tavallaan arvovalinta meidän arvovalintamme on se että kuromme velkaantumista kiinni ja saamme velkaantumisen loppumaan meidän arvovalintamme on se että suomeen luodaan lisää työpaikkoja meidän on se että suomen talous saadaan kuntoon ja loppupelissä meidän arvovalintamme on se että me elämme maailman parhaassa hyvinvointiyhteiskunnassa mutta ilman työtä ja kasvua se ei onnistu ilman talouden tasapainottamista se ei onnistu me emme tässä maassa voi elää pellossa

myönnän myönnän vielä yhden puheenvuoron kristillisdemokraattisen ryhmän edustajalle edustaja essayahlle ja sen jälkeen tämän asian käsittely

arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä teki tänään päätöksen että me yhdymme myöskin tuohon välikysymykseen joka koskee opintotukea ja ja koulutusta me kritisoimme näitä liian rajuja leikkauksia mutta me emme pelkästään kritisoi vaan tässä tilanteessa aivan niin kuin keskustelussa on kuultu on hyvin tärkeää myöskin esittää niitä ratkaisuvaihtoehtoja

olisimme kiinnostuneita kuulemaan myöskin sen

opintotuen tulorajoista luopumista koska esimerkiksi erityisesti perheellisillä opiskelijoilla on tänä aikana todella tiukkaa toimeentulonsa kanssa ja tämä opintotuen takaisinperiminen on erittäin byrokraattista ja myöskin sitten monelle opiskelijalle olisi tärkeätä että he he voisivat hankkia rahaa erityisesti jos heillä on huollettavia olisiko mahdollista tästä tulorajasta luopua tai onko jotakin muuta perheellisille opiskelijoille

puhemies kyllä vastaus on kyllä voidaan harkita ja ja muutenkin minä olen kiitollinen kaikista rakentavista kehittämisajatuksista mitä voisimme tehdä niin että opiskelijoiden tilanne ja meidän koulutusjärjestelmämme tilanne voisi olla parempi tulevien vuosien päästä huolimatta tästä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta kiitän tästä rakentavasta lähestymistavasta ja myöskin välikysymyskeskustelua hetken kuluttua niin voimme siellä jatkaa ennen kaikkea näillä sisältökysymyksillä koska ne ovat ne olennaiset eli millä tavalla uudistamme suomalaista koulutusta niin että se meidän järjestelmämme on vahvempi turvaa mahdollisuuksien tasa arvon myöskin tulevaisuudessa ja että pärjäämme kansainvälistyvässä maailmassa ja kiristyvässä kilpailussa
siirrymme seuraavaan kysymykseen edustaja andersson
arvoisa puhemies samaan aikaan kun hallitus ajaa rajuja leikkauksia opiskelijoiden ja palkansaajien toimeentuloon olemme taas saaneet kuulla kuinka kaikkein varakkaimpien listaamattomien yhtiöiden omistajat eivät maksa juuri lainkaan veroja tuloistaan veroja kierretään laillisesti niin holdingyhtiöillä kuin vakuutuskuorillakin niitäkin suuria pääomatuloja saavia jotka reilusti maksavat veronsa verotetaan vähemmän kuin vastaavia tuloja saavia palkansaajia arvoisa pääministeri sipilä miten te aiotte osallistaa suurituloiset osingonsaajat säästöpolitiikkaan ja eikö tämä olisi oikeudenmukaisempi vaihtoehto kuin pienituloisilta opiskelijoilta leikkaaminen

arvoisa puhemies se on totta että kun listaamaton yritys maksaa toiselle listaamattomalle yritykselle osinkoa niin siitä välistä ei mene veroa tämän hallituksen ohjelmassa ei ole ole ainakaan vielä että tämä tie purettaisiin tämä on tehty sitä varten että tämmöiset yritysrakenteet pystyvät keskenään tulouttamaan ja konsernista sitten verotetaan tämä on se lähtökohta tälle asialle tätä ei suinkaan ole tehty veronkiertotarkoituksessa mutta kun me kun me tätä veropohjan laajentamista käymme läpi niin tätäkin asiaa tullaan tarkastelemaan
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies tämä oli ilahduttavaa kuulla mutta pääministeri sipilä te olette itse järjestänyt omaisuuttanne niin sanottujen vakuutuskuorien kautta näiden vakuutuskuorien suosiohan on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosien aikana juuri siitä syystä että ne mahdollistavat niin omistusten piilottamisen kuin myöskin osinkojen saamisen verottomana eli kyllä käytännössä on kyse suurituloisten suomalaisten harjoittamasta verosuunnittelusta minusta on erittäin positiivista jos hallitus nyt pohtii myöskin suurituloisten mukaan ottamista tähän säästöpolitiikkaan mutta pääministeri aiotteko ryhtyä toimenpiteisiin näiden vakuutuskuorien avaamiseksi jolloin myöskin te itse osallistuisitte hyvinvointivaltion rahoittamiseen

puhemies se että tässä vihjaillaan että olisin henkilökohtaisesti jotenkin kiertämässä veroja on loukkaavaa siihen olisi ollut toki monessa tilanteessa mahdollisuus kun yrityskauppoja olen tehnyt niin olen saanut ehdotuksia tehdä niitä luxemburgin kautta mutta olen aina vastannut

meillä on erilaisia tuotteita joissa esimerkiksi metsänkasvusta maksetaan vero silloin kun se realisoituu on olemassa vakuutussäästöjä joitten tuotto realisoituu silloin kun se tuotto nostetaan on olemassa esimerkiksi yritysomaisuutta jota myytäessä vasta verotetaan se että meillä on tällaisia tuotteita ei tee kenestäkään veronkiertäjää

puhemies kysymys taisi lähteä osinkoveroista sehän on sanomattakin selvää että jokaisen yrityksen tavoitteena on myydä tuotteita tai palveluita ja tuottaa voittoa omistajilleen me valtiovarainministeriön puolella olemme totta kai aina kiitollisia silloin kun pystymme tulouttamaan veroja se tarkoittaa sitä riippumatta siitä onko suurituloinen vai pienituloinen että jokaisen verotulon jonka me saamme valtiovarainministeriöön sisään pystymme käyttämään hyvinvoinnin luomiseksi sen takia toivoisin että emme lähtisi lajittelemaan näitä veroja sillä tavalla

puhemies minä en omassa puheenvuorossani viitannut veronkiertoon vaan verosuunnitteluun eli siihen että suomessa on niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä jotka tietoisesti pyrkivät minimoimaan omaa verorasitusta eivät rikkomaan lakia minusta tässä on nyt kyse siitä aikooko hallitus omassa veropolitiikassaan tähdätä siihen että periaate siitä että jokainen suomalainen maksaa veroa maksukykynsä mukaan toteutuu aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin esimerkiksi osinkoverotuksen uudistamiseksi niin

olemassa mutta me katsomme tätä kokonaisuutta kun laadimme verosuunnitelmaa kokonaisuudessaan
arvoisa puhemies on selvää että suomi ei menesty elleivät yritykset yksilöt menesty mukaan lukien pääministeri suomalaiset suomalaiset ja suomessa toimivat rahalaitokset tekevät ennätysvoittoja jakavat miljardien edestä osinkoja pankkien liiketoimintaa ei koske arvonlisävero siksi muun muassa britanniassa verotetaan pankkien tulosta noin kymmenellä miljardilla eurolla ruotsissa valmistellaan pankkiveroa jolla tavoitellaan vähintään neljänsadan miljoonan euron tuottoa eikö olisi nyt pohjoismaisen yhteistyön paikka kuten sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa esitämme sen sijaan että leikataan opiskelijoilta ja muilta vähäosaisilta miksi emme keräisi pankkiveroa noin kaksisataa miljoonaa euroa vuodessa eikö kannattaisi ottaa niiltä joilla on eikä vain niiltä joilla ei ole

herra puhemies pankithan tietysti maksavat tuloksistaan veroa ihan niin kuin muutkin yhtiöt ja yritykset kun me katsomme verokokonaisuutta niin totta kai me katsomme erilaisia ratkaisuja mutta pankkivero ei ole meidän agendallamme juuri nyt

puhemies minusta edustaja anderssonin kysymys oli loukkaava mutta kysyn hieman laajemmin

aika ahtaassa raossa siellä on hyviä elementtejä jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä toisaalta verotuksessa on isoja haasteita kansainvälisen veroyhteistyön osalta meillä on tulossa maakuntauudistus meillä on tulossa perustulouudistus meillä on kannustinloukkuja kysyn ministeri stubbilta onko ajateltu että asettaisimme laajan asiantuntijaryhmän miettimään laajempaa verouudistusta lähinnä ajattelen seuraavaa vaalikautta varten jolloin jolloin voitaisiin vastata näihin moniin haasteisiin

se on ilman muuta selvää että kun esimerkiksi olemme katsoneet sote rahoitusta niin olemme miettineet kannattaako tässä tehdä laajamittaisempi verouudistus olemme kuitenkin tässä vaiheessa päätyneet siihen että veropolitiikan näkökulmasta jatkuvuus ja uskottavuus ja poukkoilun välttäminen on erittäin tärkeää sen takia olemme määritelleet aika pitkälti sekä hallitusohjelmaan että hallitusohjelman liitteisiin sen mikä meidän perusveropolitiikkamme on ja missä kysymyksissä kysymyksissä me teemme edelleen selvityksiä perustavoite meillä on se että kokonaisveroaste ei kiristy koska se on yksi euroopan ja länsimaiden korkeimpia yli neljäkymmentäneljä prosenttia karkeasti kun oecdn keskiarvo on kolmekymmentäneljä prosenttia ja toinen perustavoite meillä on että kenenkään työn verotus ei kiristy näistä kahdesta pidetään kiinni uutta kokonaisvaltaista verouudistusta emme tämän hallituskauden aikana ole tekemässä

siirrymme seuraavaan kysymykseen edustaja karimäki
arvoisa puhemies haluan kysyä eu turkki sopimuksesta ykn pakolaisjärjestö ja amnesty ovat arvostelleet sopimusta jos rajat laitetaan kiinni ja tehdään joukkopalautuksia loukkaa se ihmisten oikeutta hakea turvapaikkaa turkin kyky käsitellä turvapaikkahakemuksia on koetuksella lisäksi maan ihmisoikeustilanne on huolestuttava on paljon kysymyksiä jotta yksi syyrialainen voi päästä eurooppaan onko jonkun toisen riskeerattava henkensä merellä ja voiko tällainen yksi yhteen siirto edes toteutua kun vapaaehtoiset pakolaisten siirrot eun sisällä eivät ole toteutuneet odotetusti

arvoisa puhemies erittäin hyvä ja tärkeä kysymys tämä on juuri tämän sopimuksen tarkoitus eli tämä salakuljettajien kyseenalainen liiketoimintamalli jolla ihmisiä vaarallista reittiä merta merta pitkin kuskataan kuskataan kreikkaan nyt on tarkoituksena se että tämmöinen epäjärjestyksessä tapahtuva tapahtuva liiketoimintamalli saa loppunsa ja nimenomaan leireiltä sitten järjestäytyneesti otetaan ykn pakolaisjärjestön johdolla

ja tämä raha mikä tässä on ollut esillä käytetään näiden pakolaisleirien olosuhteiden parantamiseen

arvoisa herra puhemies tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja jotta me pystymme ratkaisemaan tämän koko kysymyksen niin täytyy puuttua näihin juurisyihin eli sotiin jotka siellä ovat käynnissä kansainvälinen yhteisö on anteeksiantamattomalla tavalla ykta myöten suurvaltoja myöten laiminlyönyt tämän työn ja tämä on nyt se mikä pitää saada kuntoon jotta pystytään tulppaamaan tämä tämä ihmisten tragedia mutta samalla tavalla sanon kuin pääministeri ihmissalakuljettajilta on vietävä bisnes pois ja se ei millään muulla onnistu että se tehdään heille mahdottomaksi ja taloudellisesti kannattamattomaksi tämä on ainoa tie jolla se pystytään tulppaamaan ja tätä kautta tietysti meidän pitäisi leireiltä hakea mutta edustaja karimäki siellä on uusia ongelmia

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

herra puhemies minusta on erinomaisen hyvä asia että eu on päässyt näinkin pitkälle aika pitkän odotuksen jälkeen ja myöskin turkin kanssa sopimukseen toki turkin ihmisoikeustilanne ja politiikka aiheuttavat monia huolia mutta meidän on myöskin tällaisten maiden kanssa tultava toimeen ja käytävä keskusteluja kuten venäjänkin kanssa mutta tässä sopimuksessa sikäli kuin se pystytään myös täytäntöön panemaan on kyllä monia tällaisia suuria kysymysmerkkejä ja yksi on se että vaikka tavoitteena on ihmissalakuljetuksen ja vaarallisten kuljetusten lopettaminen tämä mekanismi jossa jokaista kreikkaan tulevaa syyrialaispakolaista palautetaan yksi jotta sitten yksi pakolainen leireiltä otetaan euhun voi tavallaan luoda tällaisen vähän kummallisen insentiivin yllykkeen antaa näiden ihmisten tulla jotta saataisiin sitten sama määrä poistettua turkista

voi tulla insentiivi tätä kautta että joku toinen sitten otetaan otetaan sieltä leiriltä

järjestys rajalle ja sen jälkeen sitten näiltä leireiltä ykn pakolaisjärjestön johdolla otetaan hallitusti ihmisiä myönnän sen että tähän liittyy monia monia kysymyksiä joita käytiin eurooppa neuvostossa läpi niitä on on pyydetty komission toimesta selvittämään nyt viikon aikana ja ensi torstaina sitten kuulemme kuulemme vastaukset ilman muuta lähdemme siitä että kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeussopimuksia noudatetaan totta kai emmehän me nyt eurooppalaisena arvoyhteisönä voi toimia niiden vastaisesti mutta tässä joudutaan tekemään nyt koviakin toimia että saadaan rajalle järjestys ja näille ihmisille jotka pakenevat sotaa inhimilliset olosuhteet joista sitten heitä voidaan uudelleen sijoittaa

korostaa sitä että näitten eun rahojen pitää mennä suoraan näille näille pakolaisille jotka sijoitetaan sinne leireille ja tästä onkin sovittu mutta on hyvin suuri pelko siitä että sinne taustalle voi tulla jobbareita jotka jotka sitten keräävät tätä rahaa tämän valvonnan pitää olla erittäin tarkkaa sillä tavalla että että se raha pysyy aidosti siellä pakolaisilla jos pääministeri vielä kuvaisi hieman sitä pohjois afrikan tilannetta josta keskustelitte myöskin

siellä on satojatuhansia potentiaalisia pakolaisia jotka tulevat heti yli kun vedet lämpiävät

että se menee suoraan pakolaisille on keskusteltu turkin kanssa moneen kertaan tässä on yhteinen mekanismi jossa valvotaan joka ikistä projektia ja ja hanketta yhdessä ne rahat eivät mene turkille vaan ne menevät turkissa oleville syyrialaisille pakolaisille ja näiden leirien leirien olosuhteiden parantamiseen

että kun joku joku raja on kiinni mutta juurisyyt eivät poistu niin kuin ulkoministeri totesi niin totta kai paine sitten siirtyy jonnekin muualle voi olla että vielä vaarallisempi reitti esimerkiksi libyasta italiaan avautuu joten kyllä tässä kaiken avaimena on tietenkin se että nämä juurisyyt saadaan poistettua saadaan tulitauko pitämään saadaan humanitäärinen apu perille syyrian yhteydessä keskusteltiin myöskin siitä että nyt pitäisi saada turvallisia vyöhykkeitä joissa ihmiset voivat turvallisesti olla syyriassa ja apua annetaan sinne

kaikki kansainväliset järjestöt asiantuntijajärjestöt jotka ovat tehneet töitä siirtolaisten pakolaisten ja ihmiskaupan kanssa vuosikausia kahdeksankymmentäkuusi prosenttia maailman pakolaisista on muualla kuin täällä euroopassa sanovat että tämä ei ole onnistunut keino että nämä eivät ole sellaisia keinoja joilla voidaan voidaan rajoittaa ihmissalakuljetusta tai ihmiskauppaa ihmissalakuljetus ja ihmiskauppa ovat tällä hetkellä erittäin kiinteästi sidottuja yhteen ja tällä hetkellä näyttää siltä että ensimmäistä kertaa yli puolet tulijoista on naisia ja lapsia erittäin huonosti on on onnistuttu turvaamaan naisten ja lasten turvallisuus

näitä järjestöjä jotka ovat tehneet opiksi ja ja pohdita yhdessä niitä keinoja joilla voitaisiin ratkaista tilanne ilman että uhrataan nämä

puhemies nämä huolet ovat olleet esillä eurooppa neuvostossa ja varmasti tulevat olemaan myöskin ensi viikon kokouksessa kaiken lähtökohtana on tosiaan se että saadaan joku järjestys tähän asiaan ei ei se ihmisoikeustilanne eikä humanitäärinen tilanne ole kovin kaksinen tuolla kreikan pelloillakaan tällä hetkellä missä ihmiset ovat muovikyhäelmissä ja majoittuneina sinne vaan meidän pitää saada asia järjestykseen lähempänä kriisialueita ja sitten asiantuntija avulla ykn avulla saada nämä leirit pystyyn tämä kokonaisuus vaatii myöskin sitä että sinne saadaan lisää varoja näitä lisärahoja on nyt saatu eun omasta budjetista jäsenvaltioilta suomikin on siihen osallistunut ja sitten syyrian apu konferenssissa lontoossa kaiken kaikkiaan lähes yksitoista miljardia olivat apulupaukset muutaman vuoden

puhemies pääministerin kertomat tavoitteet siitä että yritetään katkaista tämä ihmissalakuljettajien ja ihmiskauppiaiden toiminta ovat oikein ja tavoiteltavia ja ilman muuta niitä kaikki kannattavat mutta kun näissä puheenvuoroissakin on tullut esille niitä huolia siitä että tällä hetkellä tilanne ei ole enää se että pakolaisista valtaosa on nuoria miehiä vaan nyt siellä on pakolaisista valtaosa naisia ja lapsia

puhemies ei suinkaan nyt kreikassa olevia pakolaisia lähdetä siirtämään turkkiin ei tämä ole tämän ratkaisun osa vaan saada järjestys rajoille ja ja näille pakolaisleireille nyt kunnolliset olosuhteet näille uusille tulijoille sen jälkeen meidän pitää ratkaista se mitä tehdään noin sadalletuhannelle kreikassa olevalle pakolaiselle ja siinä meillä on tämä vapaaehtoinen mekanismi joka nyt voidaan ottaa käyttöön kun me saamme järjestyksen rajoille

kaiken kaikkiaan on tämän järjestelyn piirissä ja osa tästä vapaaehtoisesta mekanismista voidaan käyttää sitten siihen että otetaan syyrialaisia sieltä turkista leireiltä sen lisäksi meillä on vielä tämä kiintiöpakolaisjärjestelmä ja suomi on siinä etunenässä näyttänyt mallia

arvoisa puhemies tämä pakolaiskriisi on iso tragedia näille ihmisille itselleen mutta samalla se on tietysti iso haaste eu maille tässä kovasti nyt pohditaan niin kuin pitääkin mitä näille seurauksille tehdään mutta vähintään yhtä paljon pitäisi kyllä pohtia miten näihin syihin voidaan vaikuttaa tämä pakolaisvirta kohdistuu ennen muuta eurooppaan eu maihin mutta hivenen näyttää siltä että tämän kriisin ratkaisusta kun puhutaan syyrian ennen muuta venäjä ja yhdysvallat jonkun verran jopa eun ylitse siltä se näyttää kuitenkin ainoa kestävä ratkaisu pitkän päälle on se että saadaan syyrian kriisi ratkaistua saadaan tulitauko pitämään saadaan sinne joku kaunis päivä rauha aikaiseksi

arvoisa herra puhemies tämä valiokunnan puheenjohtaja kaikkosen kysymys on oikea jos me emme pysty saamaan rauhaa syyriaan ja irakin alueelle ja isisiä tuhottua niin tämä tilanne vain jatkuu sen takia tässä tarvitaan kaikkien kansainvälisten yhteisöjen yhteistyötä niin ykn eun kuin muidenkin ja erittäin tärkeää on että yhdysvallat ja venäjä ovat jälleen puheväleissä ja toivottavasti ratkovat tätä yhdessä koska tosiasia ikävä kyllä kylmässä ja pahassa maailmassa on se että siihen tarvitaan suurvaltojen yhteistyötä edustaja biaudet vastaan nyt edustaja kaikkosen

ministeri soini jatkakaa
arvoisa puhemies totta kai suomen eduskunta niin kuin eilen keskustelussa kävi ilmi hyvin yksimielisesti ja yksituumaisesti ajaa ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatetta rauhaa ja

ihmissalakuljetus ja on tärkeää että autamme turkkia koska siellä on nyt niin paljon syyrialaisia pakolaislapsia jotka kaipaavat koulutusta leireihin juurisyihin puuttumisessa puuttumisessa on keskeistä myös se että kehitysyhteistyömäärärahoista huolehdittaisiin joten on valitettavaa että niitä hallitus on niin paljon leikannut myös perheen yhdistäminen olisi yksi keino luoda turvallisia reittejä ja siksi pidän valitettavana sitä että hallitus suunnittelee tähänkin heikennyksiä lisäksi kaipaisin keskustelua humanitäärisistä viisumeista se olisi turvallinen keino ihmisten päästä pakolaisleireiltä turvaan eurooppaan kysyn hallitukselta aikooko suomi kantaa reilun osansa tässä pakolaiskriisin ratkaisemisessa

arvoisa puhemies suomi vaikuttaa tähän asiaan nyt pääasiassa euroopan unionin kautta olemme kaivaneet aina sen osuutemme tähän yhteiseen pottiin esimerkiksi tähän tähän turkin rahastoon olemme kaivaneet sen sen jostakin olemme myöskin täällä lontoon syyria kokouksessa luvanneet oman osuutemme siihen kyllä me näissä talkoissa olemme mukana ja ja se on selvä asia että että kehitysavulla ja avulla näille pakolaisleireille ja ja lähempänä kriisialueita me voimme voimme tehdä

lopettaminen on yksi keskeisimpiä asioita tässä päätöksessä suomen pakolaiskiintiö on ollut suhteessa yksi euroopan suurimpia sillä tavalla suomi on tässä esimerkkiä näyttänyt viime joulukuussa päätimme jo etukäteen että suurin osa tämän vuoden kiintiöistä käytetään nimenomaan syyrialaisten ottamiseksi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies hallituksen esitys energiatodistuslain kolmannen pykälän korjaamisesta ei ole perusteltu esitys ei ole oikein hyvää eurooppapolitiikkaakaan eikä se ole hyvä kansanvallan kannalta meillä pitäisi olla yli kahdenkymmenen vuoden eu jäsenyyden perusteella jo oikea ote eussa hyväksyttyjen direktiivien käsittelyyn ja niiden saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä se oikea ote tarkoittaa asioiden huolellista arviointia ja lakiesitysten tekemistä oikeassa järjestyksessä ja oikea aikaisesti ei ole kovinkaan kumma jos kansalaiset saavat joistakin direktiiveistä käsityksen eun sekavuudesta jos teemme päätökset hätiköiden ja joudumme myöhemmin paikkaamaan jo paikattuja päätöksiä kasvaa eu vastaisuus kritiikin oikea osoite on kuitenkin kotimaassa ei brysselissä eikä strasbourgissa

arvoisa herra puhemies

tullaan muuttamaan hämmästyksekseni huomasin että nyt ei ollakaan purkamassa säätelyä byrokratiaa eikä vähentämässä kustannuksia vaan toimimassa täysin päinvastoin eli nyt tässä esitetään että energiatodistusmenettelyn piiriin tulisi uusia kohteita kiteytettynä muun muassa autotallit ja varastot kyllä se on edustaja lindtman se on totta näin on nyt käymässä täysin päinvastoin kuin se linja minkä otimme viime hallituskaudella sen suhteen että meidän tulisi nyt voimakkaasti aktiivisesti ja jämerästi toimia euroopan unionin suuntaan vedota tähän normien purun

tehdään selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi ja puretaan sitten niitä kohtia tässä esimerkiksi energiamuotokertoimiin liittyen tämä työ käynnistyi myös viime kaudella tämä kotimaisen lainsäädännön valmistelu nyt sitten on tilanne että tätä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä ollaan parhaillaan evaluoimassa ja revisioimassa eli uudistamassa suomi on kirjelmöinyt viime kauden lopulla euroopan unioniin päin tästä vanhojen omakotitalojen asiasta ja saanut sieltä myös vastausta että selvä voimme tätä asiaa tarkastella ja siellä ovat tiedossa nämä suomen viime kaudella luodut vaateet kun joka tapauksessa nyt euroopan unionissa tämä normienpurkuhenki on joka tapauksessa suomi on sinne nyt jo kirjelmöinyt vanhojen omakotitalojen osalta ja joka tapauksessa tätä direktiiviä uusitaan ja syksyllä on tulossa siitä esitys niin miksi ihmeessä hallitus juuri nyt juuri nyt tuo tämän

se on tolkun linja sanoo edustaja gustafsson ja olen hänen kanssaan hyvin paljon samaa mieltä tässäkin asiassa eli eli ei ole mitään järkeä lisätä byrokratiaa turhaa säätelyä ja kustannuksia tilanteessa jolloin tätä direktiiviä johon nyt vedotaan ollaan joka tapauksessa uusimassa

kun tämä direktiivin muutosesitys ilmestyy syksyllä pöydälle ja työryhmätyö alkaa sen puolesta että sekä tämä autotallihölmöys

vältettäisiin että sitten myös tämä omakotitalojen tilanne paranisi ja sitä kautta toteuttaisimme eduskunnankin edellyttämää tärkeän kansalaisaloitteen henkeä ja tavoitetta

täällä on edustaja viitasen puheenvuoron johdosta ilmentynyt ainakin kaksi vastauspuheenvuoropyyntöä kolmekin

arvoisa arvoisa herra puhemies kyllä todellakin aiheutui tarve saada nyt vastauspuheenvuoro koska mietin kuulinko

todella niin että

joka yksimielisesti yhdessä on edellyttänyt sitä että suomen pitäisi ajaa sitä linjaa että vanhat omakotitalot vapautetaan

sitten meillä on tässä maassa muodostettu hallitus jonka yksi kärkitavoite on purkaa turhia ja kansalaisten kannalta kiusallisia normeja onko näin näin on nyt siis meillä on täällä valiokunnan mietintö joka on on jyrätty hallituspuolueiden enemmistöllä läpi autotallitkin nyt laitetaan tämän energiatodistuksen piiriin näissä vanhoissa omakotitaloissa niissä missä sellainen sattuu olemaan kyllä herää kysymys ovatko maailmankirjat sekaisin ovatko seuraavana vuorossa koirankopit

arvoisa puhemies olin viime kaudella siellä puhemies pekkarisen tuolilla kun

ilahtuneena kuuntelin sitä keskustelua jossa oli ministeri viitasen hyvin selkeäsanainen esiintyminen siitä että suomi pyritään näistä vanhojen omakotitalojen todistuksista kokonaan eroon koska niillähän ei ole mitään todellista merkitystä teoreettisia laskelmia jotka eivät edes kuvaa todellista kulutusta mutta yhtä ilahtunut kuin olin silloin niin yhtä hämmentynyt olen nyt sitten kun hallitus vaihtuu niin suomen linjakin näyttää vaihtuvan enää ei puhuta siitä että tämä omakotiasukkaiden suuressa määrin kiusanteoksi kokema kokema tarpeettomien todistusten tekeminen lopetetaan

en ole kuullut kunnollisia perusteita miksi näin ollaan tekemässä mikä tuskaa vain lisätään kun se ei todellisuudessa vaikuta energian säästämiseen

hallituksen perusteluissa on tietenkin lakiesitystä perusteltu nyt tässä puhutaan vähän kahdesta eri asiasta se mihin tässä on aikaisemmin viitattu liittyy näihin viime vaalikaudella puhuttuihin energiatodistuksiin nyt tässä on euroopan komission tietopyyntö jossa viitataan siihen että isot rakennukset uimahallit jäähallit varastorakennukset eivät ole mukana viime vaalikaudella tehdyssä laissa ja ne on nyt siihen saatava jos oikein ymmärrän niin direktiivien noudattamattomuus johtaa sanktioihin ja sitä varmasti kukaan meistä ei halua tässä viitattiin tähän kansalaisaloitteeseen ja ja sen käsittelyyn se on käsittelyssä se on aivan totta että se energiatodistus on vaikeaselkoinen ja lausumahan on sen suuntainen tai nimenomaan sellainen että sitä pitää yksinkertaistaa ja sen luettavuutta pitää parantaa siinä olemme varmasti samaa mieltä

arvoisa puhemies meidän työltämme lainsäädäntötyöltä kansalaiset voivat oikeutetusti odottaa sitä että he voivat kunnioittaa ja noudattaa toinen näkökulma on se että voidaan ajatella myöskin että ne kohtuudella vastaavat kansan oikeustajuun no nyt sitten kun puhumme ja kuulemme että ollaan tuomassa autotallit energiatodistusten piiriin anteeksi juu tiedän joo viisikymmentä neliötä mutta tiedän myöskin elämänkokemuksesta että se rajanveto neljäkymmentä viiva viisikymmentä kuusikymmentä tulee aiheuttamaan sadoissatuhansissa perheissä omakotitaloissa rivitaloissa joissa on on erikokoisia autotalleja armottoman sekaannuksen ja kansalaisten hämmennyksen emmehän me ainakaan sosialidemokraatit voi tämmöistä

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille myllykoski hassi ja sitten edustaja viitaselle ja edustaja torniaiselle siitä panemme poikki ja menemme listaan sen jälkeen

herra puhemies on pakko omalta osaltaan hämmästellä sitä kuinka se keskustelu mitä viime kaudella käytiin on nyt sitten aivan erilaisissa uomissa voidaan tietysti sanoa että kyllä täytyy olla ökytalo että on viidenkymmenen neliön autotalli mutta täytyy täytyy sanoa kun minulla tuolla maaseudulla on maatilan perusrakennuksia että minulla on kyllä sen kokoinen varastorakennus joka siihen luokitellaan se ei ole ökytalo se on pankin omakotitalo se ei ole omakotitalo sinällään täytyy kyllä harmikseni kysyä missä ovat nyt ne perussuomalaiset jotka olisivat täällä nyt tämän hallituksen näkemystä kovastikin kiittelemässä ja kehumassa yksi rivistä löytyy minä näen että tässä on nyt kyllä taas menossa semmoinen eu myönteisyyden huippukäännös eli perussuomalaiset taipuvat taasen tässäkin asiassa eun vaatimusten mukaan

on nyt iloisesti mennyt sekaisin kaksi asiaa se tyytymättömyys energiatodistuksiin mitä ihmisten keskuudessa on on ollut on koskenut ensisijaisesti asuinrakennusten energiatodistusta tämä esitys ei käytännössä moniakaan asuinrakennuksia koske kuntia se sen sijaan koskee esimerkiksi uimahallien kautta

edustaja viitanen tässä nosti esille autotallit autotallien osalta tämä muutos koskee vain yli viidenkymmenen neliön autotalleja joita esimerkiksi vanhoissa omakotitaloissa tuskin monessakaan on korostaisin vielä myöskin sitä että energiatodistustahan vaaditaan vain siinä tapauksessa että rakennus myydään tai vuokrataan kuntien osalta tilanne on sikäli toinen että kunnilla on velvollisuus pitää julkisissa rakennuksissa energialuokitus esillä

puhemies kyllä minä olisin hallituspuolueilta halunnut erityisesti siihen perusteluja miksi juuri tässä vaiheessa täytyy mennä jos voisi käyttää tällaista kieltä rähmälleen eun eteen koska tämä direktiivi on joka tapauksessa nyt siellä uusittavana syksyllä on tulossa tämmöinen esitys josta sitten lähtee työryhmätyö ja evaluointi on valmis ensi vuoden alkuun mennessä tämä tulisi tämän vuoden puolessavälissä voimaan joten puolen vuodenko aikana tämä pitää väen vängällä saada juuri nyt tänne minä en ymmärrä ymmärrä tätä

että seuraavaksi vaikka kahdeksan neliön kylmätallit pistetään energiatodistuksen piiriin emme kai me nyt siitä lähde se on varmaan sitten se seuraava vaihe eli eli kyllä myös teidän hallituspuolueiden jäsenten täytyy nyt myöntää tämä tulee lisäämään kustannuksia niin kunnille toimijoille kuin kotitalouksille ihmisten hämmennystä tämä tulee lisäämään byrokratiaa ja turhaa koska tämä tilanne on myös eussa näin ja olemme aiemmin kirjelmöineet omakotitalojen osalta niin en voi ymmärtää tätä

arvoisa herra puhemies ymmärrän hyvin että sana energiatodistus aiheuttaa tunteita ja keskustelua se on tullut jo viime eduskuntakaudella hyvin selkeästi esille tämä hallituksen esitys perustuu euroopan komission päätökseen että se suomen lainsäädäntö joka viime kaudella tehtiin ei vastaa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä siltä osin mitä rakennustyyppejä on jätetty menettelyn ulkopuolelle elikkä silloinen eduskunta jätti sen menettelyn ulkopuolelle emme halua missään tapauksessa joutua maksumieheksi tässä ja tämä hallituksen esitys on nimenomaan parannus siihen kohtaan se että tämä hallituksen esitys tulee koskemaan esimerkiksi uimahalleja jäähalleja ja ja lämpimiä varastoja niitä yli viisikymmentä neliöisiä on nimenomaan tähän kohtaan korjaus itse varmaan olemme kaikki samaa mieltä se se kansalaisaloite mikä oli että siihen tulee puuttua ja parantaa sitä
tähän debattiin vielä kaksi puheenvuoroa edustaja mäkelä ja edustaja heinäluoma ja sen jälkeen siirrymme edustaja kiurun puheenvuoroon
arvoisa puhemies pidän arvostettavana sitä että edustajat hassi ja torniainen toivat tähän keskusteluun mukaan vähän tosiasioita ja realiteetteja miten tämä asia on mennyt sosialidemokraatit ovat ainakin pyrkineet löytämään oppositiossa sen oman pienen eu kriittisyytensä mutta tuovat asioita esille varsin väritetyssä sävyssä elikkä unohtavat tarkoituksella sen mitkä nämä komission huomautusmenettelyt ovat ja ja miten nämä asiat etenevät eussa ja miten suomi näitä asioita käsittelee edellisellä kaudella jos jotain on saatu jarrutettua sen takia että eu komission käsittely on jossain vaiheessa ja tällä kaudella käydään arvostelemaan sitä että asiat etenevät käsittelyn edetessä kuten kävi esimerkiksi kabotaasiasiassa niin se osoittaa ainoastaan sitä että yritetään vedättää ja huijata kansaa ja toimitaan älyllisesti epärehellisesti tässä salissa

puhemies kyllähän se ydinkysymys tässä on se että onko niin että täällä ei huijata kansaa vaan toimitaan sen mukaan kuin edellinen eduskunta päätti josta ennen vaaleja kaikki puolueet olivat ainakin olevinaan samaa mieltä eli siitä että tämä vanhoja omakotitaloja koskeva todistusvaade ei ole järkevä se ei ole tolkun politiikkaa

arvoisa herra puhemies huomaan että tämä asia herättää yllättävän paljon mielenkiintoa ja hyvä niin koska energia energiankulutus energian säästäminen ja tämän suuntaiset asiat ilmastopolitiikka ovat tärkeitä ja tämä liittyy siihen isoon kokonaisuuteen ensinnäkin hieman minua hämmästyttää se että jos me saamme komissiolta tietopyynnön jossa todetaan että suomen lainsäädäntö ei vastaa kaikilta osin sitä mitä sen pitäisi vastata niin onko suomen vastaus se että emme vastaa ollenkaan tai jätämme vaadittavat muutokset tekemättä

mielelläni otan kantaa kustannuksiin ja ehkä edustaja viitanen voi ottaa sitten kantaa siihen kuinka paljon maksaa se kun suomi saa sanktioita jos emme muuta lainsäädäntöä nyt tässä on kaksi eri asiaa hieman sekoitettu tietoisesti minä kertaan joitakin peruskohtia tämä koskee uimahalleja jäähalleja varastorakennuksia liikenteen rakennuksia autotallit nousivat keskusteluun mutta yli viidenkymmenen neliön osalta kuten varmaan heinäluomakin mielellään siellä asiaa kuuntelee kaiken kaikkiaan tämä koskee noin viittäkymmentätuhatta rakennusta suomessa joiden energiankulutus on kaksi viiva kolme prosenttia rakennusten kokonaisenergiankulutuksesta eli siinä suhteessa melko isosta asiasta ja säästöpotentiaalista tässä on puhe mielellään en haluaisi nähdä että tätä keskustelua nyt banalisoidaan autotallikeskustelutasolle koska se on aivan aivan syrjähyppy varsinaisesta asiasta ja tästä hallituksen esityksestä niin kuin edustaja hassi totesi niin tämä koskee ainoastaan sitä tilannetta kun rakennuksia myydään tai vuokrataan

sitten haluaisin nostaa täältä näitä kustannuskysymyksiä ja säästökysymysasioita

aalto yliopiston professori peter lund omassa lausunnossaan kertoo seuraavasti otetaan tämä uimahalliesimerkki suomessa on noin kaksisataakahdeksantoista uimahallia niiden lämmönkulutus on vuodessa noin kaksikymmentä miljoonaa euroa sähkönkulutus näiden uimahallien osalta on karkeasti laskettuna noin kaksitoista miljoonaa euroa eli yhteenlaskettuna kolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa professori professori lund arvioi että tästä on mahdollista siis energiankulutuksesta ja euromääräisestä summasta säästää viisi kymmenen prosenttia jos tehdään sangen yksinkertaisia toimenpiteitä säätöä automaatiota ilmanvaihdon korjaamista ja näin poispäin takaisinmaksuaika on parin vuoden luokkaa mitä se viisi viiva kymmenen prosenttia tarkoittaa kolmestakymmenestäkahdesta miljoonasta se tarkoittaa yksiviittä viiva kolmea miljoonaa euroa esimerkiksi tampereella edustaja viitanen meillä on hienoja ja peruskorjattuja uimahalleja uskon että suurimmassa osassa asiat ovat kunnossa mutta kaikissa uimahalleissa suomessa välttämättä näin ei ole

minkä takia annetaan todistuksia esimerkiksi päättötodistuksia opiskelijoille minkä takia annetaan todistuksia todistuksia annetaan sen takia että niistä todistuksista nähdään mikä on esimerkiksi osaamisen taso mikä on esimerkiksi energiankäyttötehokkuus talossa jos sitä informaatiota ei ole saatavilla on hyvin vaikea lähteä tekemään korjaavia toimenpiteitä

ympäristövaliokunta kiinnittää huomiota aivan samaan asiaan mihin oppositiokin eli joka oli viime vaalikaudella käsittelyssä ja siihen tehtiin lausuma ja siitä olimme varsin yksimielisiä että se energiatodistus on liian monitulkintainen vaikeaselkoinen ja lausuman mukaisesti sitä ministeriön on pyrittävä pyrittävä saamaan selkokielisempään muotoon siitä olemme varmasti kaikki samaa mieltä ihan viimeisenä sanon sen että olisi mielenkiintoista tietää mitä tämän hallituksen esityksen tekemättä jättäminen maksaisi suomelle

puhemies tämä hallituksen esitys perustuu siis euroopan komission päätökseen että suomen lainsäädäntö ei vastaa tällä hetkellä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä siltä osin mitä rakennustyyppejä on jätetty menettelyn ulkopuolelle suomessa nyt tässä energiatodistusmenettelyn piiriin tulee esimerkiksi jäähalleja uimahalleja ja lämpimiä varastoja tämä koskee erityisesti kuntia ja kuntayhteisöjä rakennusten energiatehokkuudessa on kaiken kaikkiaan varmasti hyvinkin paljon parantamisen varaa siksi jatkossa energiatodistusten tulisi myös olla enemmän energiasäästötoimien toteuttamiseen ohjaavia ja kannustavia

siksi myös energiatodistuksia tulee kehittää siitä me kaikki olemme samaa mieltä esimerkiksi pientalojen energiatodistuksen sisältöä ja rakennetta tulee muuttaa helpommin ymmärrettäväksi poistaen esimerkiksi eri energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat olisin toivonut että jo viime eduskuntakaudella tähän olisi kiinnitetty enemmän huomiota samoin energiatodistuksessa tulee huomioida myös todelliset käyttöön perustuvat kustannukset ei vain ne laskennalliset teoreettiset arvot arvoisa puhemies aivan kuten edustaja pauli kiuru jo äskeisessä puheenvuorossaan totesi niin kun ympäristövaliokunta teki mietinnön tästä asiasta valiokunta totesi että se kiirehtii tässä yhteydessä myös lainvalmistelutyötä joka on on käynnistetty energiatodistuslain muuttamista koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä eduskunnan hyväksymän lausuman johdosta mutta itse tämä hallituksen esitys perustuu nimenomaan sieltä euroopan komissiosta tulleisiin vaatimuksiin

arvoisa puhemies en ole ihan varma pystynkö kahteen minuuttiin puristamaan siksi tulin tänne pönttöön kuten tässä keskustelussa jo on käynyt ilmi asuintalojen energiatodistuksen uudistamista valmistellaan ja tässä on kysymys paljon pienemmästä uudistuksesta joka koskee muun muassa uimahalleja ja jäähalleja

itse en kyllä näe mitään väärää siinä että kun isompaa uudistusta joka koskee tätä paljon kansalaisten keskuudessa keskustelua herättänyttä asiaa asuintalojen vielä valmistellaan tuodaan tällainen pienempi uudistus käsiteltäväksi mikä johtuu siitä että eu komissio on näiden asioiden osalta todennut suomen lainsäädännön sellaiseksi että se ei vastaa eu lainsäädäntöä edustajat viitanen ja heinäluoma entisinä ministereinä tietävät oikein hyvin että silloin kun eu komissio toteaa jonkin asian kansallisessa lainsäädännössä sellaiseksi että se ei vastaa eu lainsäädäntöä ja tätä asiaa ei korjata se mitä todennäköisimmin johtaa prosessiin eu tuomioistuimessa ja näin pienen asian kohdalla se olisi minusta tuiki tarpeetonta on erittäin hyvä että asuinrakennusten

muuttamista helppotajuisemmaksi valmistellaan muun muassa sellaisella tavalla että että asunnon mitattu todellinen energiankulutus pannaan selkeämmin esiin kuin nykyisessä nykyisessä todistusmallissa mutta haluaisin nostaa esille kuitenkin myös sen laajemman yhteyden johon tämä liittyy muun muassa siksi että olen eu parlamentissa näitä asioita koskevassa keskustelussa ollut itse mukana kaikki ne varteenotettavat selvitykset jotka olen nähnyt koskevat ne sitten eurooppaa tai koko maailmaa siitä millä tavoin ihmiskunta ja eurooppa pystyvät vähentämään ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä tarpeeksi nopeasti ja taloudellisesti fiksuimmalla mahdollisella tavalla tuovat aivan yhtäpitävästi esille sen että asia numero yksi on energiatehokkuuden parantaminen nämä investoinnit pystytään tekemään kokonaisuutena katsoen nopeimmin ja ne ovat myöskin edullisimpia edustaja kiuru kiuru toi esille sen mitä professori lund on valiokunnassa tuonut esille esimerkiksi uimahallien osalta

koko eun näkökulmasta muistan että tuotiin esille muun muassa tällainen asia että jos nimenomaan rakennusten energiatehokkuuden potentiaali eussa hyödynnettäisiin niin kokonaisuutena eurooppa pystyisi vähentämään

eun alueelle ei venäjältä tarvitsisi enää tuoda kaasua suomalaisten näkökulmasta tämä ei ole tietysti niin relevanttia koska suomessa maakaasua käytetään lämmitykseen huomattavasti vähemmän kuin keski euroopassa mutta tätä isompaa taustaa vasten minusta tuntuu ihmeelliseltä se millainen peikko tästä energiatodistusasiasta on suomessa tehty energiatodistus tarvitaan vain silloin kun rakennus myydään tai vuokrataan niin silloinhan on kysymys ostajan ja vuokraajan oikeusturvasta asunnon ostohan on useimmille tavallisille ihmisille ylivoimaisesti suurin taloudellinen sijoitus minkä he elämässään ja lämmityskustannukset ovat varmasti useimmissa taloissa se isoin osa käyttökustannuksia niin en pidä todellakaan mitenkään kohtuuttomana sitä että tällaisessa myyntitilanteessa on tehtävä selko myöskin rakennuksen energiankulutuksesta se sitten onko se malli mitä nyt käytetään hyvä vai huono on eri asia ja ihan varmasti sitä voidaan parantaa mutta todella sitä perusasiaa että tuodaan nyt tällainen pienempi uudistus eduskuntaan kun isompaa valmistellaan pidän ihan perusteltuna

arvoisa puhemies minusta kyllä olisi hyvin tärkeää nyt että hallitukselta tulisi ilmoitus siitä mitä se aikoo tehdä tässä menettelyssä kun tätä direktiiviä uudistetaan se varmasti on selvä että hallitus vaikuttaa toivottavasti edelleen suomen kannan mukaisesti niin että vanhat pientalot vapautettaisiin pakollisesta energiatodistuksesta mutta aikooko hallitus nyt sitten kääntää näiden osalta linjan täysin päinvastaiseksi ja hyväksyä ihan tästä vaan että ei siinä mitään pistetään nyt kansalaisten autotallitkin energiatodistuksen piiriin

joka nyt on käynnissä alkamassa voida yksinkertaisesti juuri nyt liittää myös tätä vaadetta sitä en voi ymmärtää puhemies

varmasti tavoite eli se että ollaan energiatehokkaita ja muuta on kaikilla sama sen me jaamme ja on monia keinoja joilla tähän pääsemme se on kilpailuvaltti mutta kun nämä energiatodistukset eivät sinänsä johda siihen tulokseen niin siksi on hyvin tärkeää että näinä aikoina kun haluamme tätä byrokratiaa purkaa kustannuksia karsia normeja purkaa emme tekisi sitä ja että päinvastoin lisäisimme tätä sääntelyä kaikkinensa euroopan unionissa on paljon hyvää minusta oli esimerkiksi hyvä että ministeri soini käytti eilen täällä hyvin eu myönteisen puheenvuoron arvostimme sitä aidosti oppositiostakin käsin mutta sen ei olisi pitänyt tarkoittaa mielestäni sitä että tämä uusi perussuomalaisuus menee sitten tähän ääripäähän että nyt täällä perussuomalaisten edustaja kovastikin puolustelee sitä että euroopan unionista tulee sääntelyä pakko pistää nyt autotallitkin verolle ja niin poispäin tämä pistää minut nyt puhemies pelkäämään ja miettimään sitä että ei kai tämä hallitus nyt kokonaan ole suuntaa muuttanut viime kaudelta eduskunnan yhteisestä mielipiteestä näiden

kaksi muuta ja sitten taas puhujalistaan
arvoisa puhemies ympäristövaliokunta on kyllä saanut ympäristöministeriöltä selvityksen tästä laajemmasta uudistuksesta sen valmistelusta kun eduskunnan sääntöjen mukaan asian jonka käsittely valiokunnassa on päättynyt jollainen tämäkin asia on asiakirjat ovat julkisia niin nämä ympäristöministeriön selvitykset ja aineistot ovat muidenkin kansanedustajien käytettävissä kuin ympäristövaliokunnan jäsenten kyllä me valiokunnan jäsenet varmaan mielellämme myöskin ulkomuistista näihin kirjallisiin aineistoihin lisäämme lisäämme sen

rouva puhemies oikeastaan edustaja hassi kertoi jo aikaisemmin mikä on tällä hetkellä suomen linja elikkä suomen linja ei ole muuttunut tällä eduskuntakaudella siitä mitä viime eduskuntakaudella linjasimme yhdessä edustaja viitanen suomi ei ole tekemässä omaehtoisesti tätä hallituksen esitystä vaan niin kuin jo olen aikaisemmin todennut tämä perustuu euroopan komission päätökseen emmekä halua joutua maksumieheksi aivan turhaan oikeastaan haluaisin kysyä edustaja viitaselta viime kaudella te vastasitte tästä asiasta näistä energiatodistusasioista miksi jo silloin ei otettu uimahalleja jäähalleja energiatodistuslain piiriin silloin me emme olisi tässä tilanteessa missä me nyt olemme että voimme joutua maksumieheksi jos emme

vastauspuheenvuoro vielä edustaja kiuru pauli ja edustaja viitanen

arvoisa rouva puhemies

edustaja torniainen esitti hyviä kysymyksiä ja mielelläni kuulisin vastauksen jos joku osaa sanoa kuinka suuren riskin suomi ottaa todellakin jos emme tee sitä mitä meidän edellytetään tekevän tässä ei ole kasvatettu sitä kuormaa mitä mitä meiltä edellytetään lisäämällä direktiivin päälle jotain sellaista mikä sinne ei kuulu vaan teemme vain sen välttämättömän mikä pitääkin tehdä kuten monista valiokunnan kuulemista lausunnoista ilmenee tässä on aivan selkeät ja isot säästöpotentiaalit äsken puhuin uimahalleista niitä on kaksisataakahdeksantoista säästöpotentiaali yksi pilkku viisi kolme miljoonaa euroa jäähalleja on kaksisataakaksikymmentä kappaletta todennäköisesti samassa luokassa liikutaan niiden autotallien osalta minusta se on aivan vastuutonta kansalaisten pelottelua tuskin nyt kovin monella täällä yli viidenkymmenen neliömetrin autotallia on

arvoisa puhemies olen tutustunut esimerkiksi kaikkiin näihin asiantuntijalausuntoihin jo sillä kierroksella esitettyihin kun tätä hallituksen esitystä on valmisteltu ne kyllä löytyvät sieltä ympäristöministeriöstä kyllä siellä paljon kritiikkiä on juurikin siitä että tämä lisää kustannuksia byrokratiaa

ovat vapaaehtoisia ja me haluamme että me vältämme jatkossakin turhaa byrokratiaa sillä ettemme pistäisi autotalleja energiatodistuksen piiriin eli päinvastoin ministerinä minä halusin toimia tähän suuntaan ja olin iloinen kun koko eduskunta oli sitä mieltä ja nyt olen siitä puhemies hämilläni että hallitus tässä asiassa antaa periksi varsinkin kun se aikataulujänne

nyt kun edustaja viitanen on kova laittamaan sanoja suuhun ja esittämään mitä muut täällä ovat mieltä niin korostettakoon nyt tässä vaiheessa että itse en ainakaan näe missään tapauksessa tätä esitettyä lainsäädäntöä järkevänä tarpeellisena tai mielekkäänä niin kuin en montaa muutakaan asiaa mitä eu esittää ja meiltä vaatii mutta toisaalta en kuitenkaan ole nähnyt sosialidemokraatteja esittämässä eroa eusta joten meidän varmaan täytyy edelleenkin mennä eun päätöksenteon mukaisesti toki sosialidemokraatit ovat tervetulleita mukaan eu kriittiseen rintamaan ja sille linjalle mutta mieluummin rehellisin keinoin kuin toisten puheita vääristelemällä myöskin oppositiossa sosialidemokraatit ovat kovasti käyneet vaatimaan normien purkamista normien joita ovat itse olleet rakentamassa vuosien kuluessa ja joita tuntuvat suuresti rakastavan

puhemies edelleen edustaja viitaselta tiedustelen mikä on se tapa miten te olisitte nyt hoitanut tätä asiaa eli jos suomi saa tietopyynnön komissiolta niin mikä olisi ollut parempi tapa reagoida kuin tämä hallituksen esitys ei se ole täydellinen mutta se on vastaus siihen tietopyyntöön mikä suomelle on esitetty esitetty ja tämä hallituksen esitys mahdollistaa sen että meille ei varmasti tule mitään rangaistusmaksuja tästä asiasta ja sitten toinen kysymys viime vaalikaudella ministerinä olitte asiassa aktiivinen ja pyrimme hyvässä yhteisymmärryksessä saamaan korjauksia asioihin ja kuten itse mainitsitte kirjelmöitte euroopan suuntaan tuliko siihen kirjelmään vastausta kuinka kauan vastauksen saaminen kestää kuinka kauan olisi tähän tietopyyntöön kirjelmöinnillä vastauksen vastauksen saaminen kestänyt

puhemies on hyvä että tämä eu ulottuvuus vihdoinkin tuli esiin eihän meidän nyt sen takia eusta pidä erota että sieltä tulee näitä energiatodistusvaateita vaan muuttaa siellä näitä pähkähulluja vaateita kyllä euroopan unionissa täytyy uskaltaa jotain kritiikkiä sanoa ja esimerkiksi minun mielestäni sen ei tule määrätä joka ikistä naulan paikkaa minusta suomi voisi hyvin jatkaa sitä linjaansa että lähdetään toimimaan siihen suuntaan että sitä direktiiviä muutetaan meillä on siihen hyvät mahdollisuudet ja tämä on täysin mahdollista vastaus tuli komissiolta ja sieltä tuli vastaus että selvä suomen

puhemies yhteenvetona vielä kerran sanon että tässä vaiheessa tämä laki on turha ja tässä vaiheessa tulee kaikin voimin vaikuttaa nyt ihan tosissaan sinne euroopan unionin direktiivin evaluointiin seurasin hyvin tarkkaan tätä se on vuodesta kaksituhattakaksi ollut voimassa ja suomella on koko ajan siinä erilaisia kansallisia päämääriä mihin direktiivi on ohjannut ja siksikin meidän täytyy vaikuttaa
ja sitten mennään taas puhujalistaan

arvoisa puhemies totean tässä nyt sen että itse en ollenkaan toivo että tulisi vapaaehtoinen edes vanhojen omakotitalojen kohdalla jollaisessa itsekin asun tämä johtuu juuri siitä että tieto energiankulutuksesta on ensinnäkin kuluttajansuojamielessä ostajalle tärkeää näitä todistuksiahan tarvitaan vain

myynti ja vuokraustilanteissa ja toiseksi sen takia että energiatehokkuuden parantaminen on lukemattomien eurooppaa ja maailmaa koskevien selvitysten mukaan asia numero yksi jos haluamme ilmastonmuutoksen aisoihin ilmastonmuutos on kuitenkin kaikkein suurin mahdollinen kustannus mitä voimme yhteiskunnille kuvitella

tässä on tänään puhuttu kyselytunnilla tiedosta ja osaamisesta ja siitä kuinka meidän pitäisi luottaa tutkijoihin yliopistoihin no kyllähän me luotamme professori peter lund aalto yliopistosta lausunnossaan sanoo energiatodistuksen kustannus suhteessa rahalliseen säästöön energian käyttöä tehostettaessa on pieni vuosisäästöt voivat olla merkittäviä kymmeniä prosentteja ja kuten aikaisemmin mainitsin tähän samaiseen lausuntoon liittyen uimahallien ja jäähallien osalta vaikutukset ovat miljoonia se että vaikutetaan euhun on tärkeätä mutta kai me voimme itsekin tehdä sellaisia asioita kuin aalto yliopiston professori peter lund sanoo miksi emme itse säästäisi miljoonia euroja kuntien kustannuksista jotka menevät jäähallien ja uimahallien sähkö ja lämpölaskuihin

arvoisa puhemies nyt jäi hieman epäselväksi mitä edustaja viitanen olisi tässä tilanteessa itse sitten tehnyt jos eu komissio näin menettelee ja onko edustaja viitasella tietoa että direktiiviä oltaisiin tarkistamassa mainittujen rakennustyyppien eli esimerkiksi varastorakennusten uimahallien ja jäähallien osalta tai niiden omakotitalojen mistä aiemmin puhuttiin tässähän sekoitetaan kahta eri asiaa

arvoisa puhemies tämä äskeinen puheenvuoro sai minut vielä huolestuneemmaksi kuin olen ollut nimittäin tämähän todisti nyt sitä että edustajalla ei ole käsitystä siitä aikooko suomen hallitus nyt nimenomaan nostaa tämän asian

ja revisiointiin koska nythän se on auki ja nyt suomi voi tuoda omat terveisensä jos tämä hallitus ei halua tuoda terveisiä autotallien osalta niin sitten ne eivät ole siellä auki ellei joku muu maa ota mutta jos suomen hallitus ottaa auki omakotitalot ja nämä niin silloin ne ovat siellä tarkasteltavina siksi olen kysynyt missä se aktiviteetti nyt on puhemies jos eivät perussuomalaiset enää uskalla sanoa euroopan unionista mitään kriittistä niin sosialidemokraatit kyllä uskaltavat eli siellä on turhaa säätelyä joka on elänyt itse itseään varten muodostanut byrokratiaa vuosien varrella ja meidän täytyy uskaltaa puuttua siihen ja kansallisesti vaatia muutoksia varsinkin tilanteessa jossa joka tapauksessa tämän direktiivin evaluointi on käynnissä ja sen verran sanon puhemies vielä kokoomukselle että olen vähän hämmästynyt kun täällä edustaja kiuru tätä näin paljon puolustaa nimittäin lähetekeskustelussa kokoomuksen edustaja oli hyvin hyvin kriittinen ja toivoi että eduskunta voisi vielä lykätä tätä lakia

puhemies direktiivien uudistaminen kestää käytännössä vuosia kun komissio on nyt tuonut esille sen että suomen lainsäädäntö ei tältä osin osilta jotka eivät tavallista ihmistä ja asukasta juurikaan koske vastaa eu lainsäädännön vaatimuksia niin se että direktiiviä ollaan uudistamassa ei mielestäni ole mitenkään pätevä perustelu sille että nyt sitten jätettäisiin nämä asiat kansallisessa lainsäädännössä korjaamatta

se uudistaminen ei ole nopeaa minä en kyllä pysty pitämään mitenkään dramaattisena asiana sitä että yli viidenkymmenen neliön lämmitetyillä autotalleilla pitää olla energiatodistus siinä vaiheessa kun se autotalli ostetaan tai vuokrataan vielä haluaisin lisätä sen että energiatodistushan sisältää tietoa siitä millä tavoin rakennuksen energiankulutusta voi vähentää ylipäätänsä ihmettelen sellaista keskustelun sävyä jossa energiansäästöä tuodaan esille ikään kuin tällaisena kustannusasiana koska sen kauttahan voidaan saada aikaan tavattoman suuria säästöjä esimerkiksi eduskunnan remontin yhteydessä kun kyselin ympäristövaliokunnan brasilian matkaa varten tietoja eduskunnan remontin energiansäästövaikutuksista niin sain vastauksen että eduskunnan energiankulutus tulee laskemaan remontin yhteydessä useita kymmeniä prosentteja ihan varmasti maksamaan itsensä nämä nämä toimenpiteet esimerkiksi kun eussa oli käsiteltävänä energiatehokkuusdirektiivi niin silloin suomessa pidettiin kovasti älämölöä siitä että on kauheaa jos julkisia rakennuksia vaaditaan energiaremontoimaan kolme prosenttia vuodessa sehän olisi käytännössä tarkoittanut vain sitä että kerran kolmessakymmenessä vuodessa remontoitavan nyt lienee semmoinen ihan normaali remonttisykli muutenkin remontin yhteydessä tehtäisiin samalla energiaremonttia ylipäätänsä tätä energiatehokkuuden pitämistä peikkona ihmettelen

arvoisa rouva puhemies edustaja viitaselle vielä sen verran että en minä todellakaan puolusta byrokratiaa en puolusta turhia normeja silloin puolustan kun niillä on joku arvopohja takana ja ne parantavat ihmisten hyvinvointia elinkeinoelämän yritysten toimintaedellytyksiä mutta tähän asiaan energiatehokkuutta kannattaa kannattaa parantaa energian säästöä kannattaa hakea ja minkä takia niitä kannattaa kunnissa hakea esimerkiksi niistä jäähalleista uimahalleista sen takia että niitä kuntalaisten veroeuroja säästyisi sellaisiin hankkeisiin joissa niillä euroilla saadaan kuntalaisille palveluja joita kuntalaiset tarvitsevat ei niitä kannata hukata sähkön ja lämmön kulutuksena huonosti eristettyihin huonon ilmanvaihdon jäähalleihin ja uimahalleihin kannattaa lukea se peter lundin lausunto sieltä ympäristövaliokunnan sivuilta

arvoisa rouva puhemies minulle jäi se kuva että edustaja viitanen on tapellut tosissaan viime kaudella tämän direktiivin muuttamisesta ja hän puhui lähettämästään kirjeestä ehkä haluaisin sen sisällön nytten sitten kuulla mitä mitä tässä kirjeessä sitten puhuttiin ilmeisesti refitistä puhuttiin kenelle kenelle se meni kuka siihen vastasi ja miten eu siihen sitten reagoi olisi mielenkiintoista

arvoisa puhemies kerroin juuri sen vastauksen silloiselle komissaarille komissaarille tämä kirje meni ja se oli mielestäni parempi vastaus kuin olisin voinut kuvitella olin siitä iloinen ja kerroin siitä eduskunnallekin ja ja nämä asiat löytyvät kyllä kaikki voin vaikka ne teille teille sitten toimittaa mutta nyt mennään tähän itse asiaan

nimittäin puhemies minä luin myös tämän hallituksen esityksen ja siinä sanotaan että tällä esityksellä ei ole mitään merkittäviä ympäristövaikutuksia kukaan ei vastusta energiatehokkuutta jäähalli uimahalli kannattaa varmasti remontoida energiatehokkaaksi eihän se tästä lainsäädännöstä riipu etteikö näin voisi tehdä olen täsmälleen samaa mieltä tässähän tapauksessa tämän logiikan mukaan vain silloin jäähalli remontoitaisiin energiatehokkaaksi kun se myytäisiin koska silloin on se pakollinen energiatodistus yritän tässä vain kertoa ettei tämä ole

ei tällainen menettely sitä lisää enkä minä niistä uima ja jäähalleista tässä mielessä ole niin huolissani kuin taas siitä että se tavallinen autotalli sieltä sitten tulee kuten täällä on esitetty monta kertaa hämmennyksenä on myös se että kun me juuri olemme päässeet toisentyyppiseen henkeen eli täällä hallitus puhuu todella innokkaasti normien purusta säätelyn purusta byrokratian purusta kustannusten leikkaamisesta niin nyt me menemme päinvastaiseen suuntaan ja se on puhemies tässä se olennainen seikka

arvoisa rouva puhemies tässä tuli nyt tämä uimahallien ja jäähallien myyntiasia ei niitä ole kukaan myymässä tai tietysti saa myydä jos sille on erityiset perusteet mutta miten se liittyy tähän energiatodistukseen se liittyy sillä tavalla niin kuin valiokunnan mietinnössä sanotaan että esillelaittovelvoite osalta koskee yli kahdensadanviidenkymmenen neliön suuruisia yleisön toistuvien käyntien kohteena olevia julkisen palvelun tiloja eli ei sen tarvitse olla myynnissä koska silloinhan sitä ei oikeastaan koskaan tarvittaisikaan tarvittaisikaan työelämässä kaikki palaute on yleensä tervetullutta mieluiten positiivista mutta rakentavaa palautetta epäkohdista kannattaa antaa onnettomin tilanne on se että ei tule palautetta ollenkaan energiatodistus tällaisissa isoissa rakennuksissa on yksi keino antaa palautetta rakennuksen kunnosta ja kun sitä palautetta saa niiden ihmisten jotka vastaavat siitä rakennuksen kunnosta on helpompi reagoida ja tehdä korjaussuunnitelmia

arvoisa puhemies minä nyt halusin vielä tähän lopuksi pyytää tämän puheenvuoron koska minä olen ihan tosissani tämän asian kanssa ja minä todella sydämestäni toivon että tämä nykyinen hallitus ihan tosissaan nyt kun sitä direktiiviä uudistetaan ottaa myös tämän asian sinne esille minä toivoisin että te edustajat ketkä täällä nyt kuulette tämän keskustelun voisitte vaikuttaa omien puolueidenne kautta jotta näin kävisi tämä oli viime kaudella eduskunnan yhteinen asia me vastasimme kansalaisaloitteeseen otimme koppia ja toimimme ja nyt pitäisi tämän jatkua eikä käydä päinvastoin aikataulu tiedetään se on syksyllä jo edessä kun parhaillaan ollaan nyt jo oltu yhteyksissä sinne niin mikä estää nyt sitten sen että myös tätä kyseistä asiaa ei voida siinä samassa yhteydessä käsitellä halusin tässä nyt vain ihan rakentavassa hengessä palata siihen henkeen minkä löysimme viime kaudella ja haluan todella vedota myös omakotiliiton alulle paneman kansalais aloitteen etenemisen puolesta että se eu tie katsotaan katsotaan mitä saavutetaan yritetään vaikuttaa edes eikä heti mennä sanomaan perussuomalaisten tavoin ettei tälle mitään voi tehdä

niin uskoisin että koko eduskunta myös täältä oppositiosta käsin antaa tuen sinä päivänä kun ministeri tiilikainen tämän uudistetun lain täällä kotimaassa tuo

puhemies edustaja viitaselle ihan vielä muistin ja tiedon vahvistamiseksi kun katsotte sen ympäristövaliokunnan mietinnön niin

valiokunta yksimielisesti siihen kansalaisaloitteen kohtaan totesi että sitä halutaan viedä eteenpäin ja kiirehtiä sen valmistumista myöskin elikkä sitä mitä viime eduskuntakaudella yhteisesti todettiin halutaan myöskin viedä nykyään yhteisesti toivottavasti yhteisesti eteenpäin ainakin hallituspuolueet haluavat viedä sitä asiaa eteenpäin tähän autotalliasiaan haluan vielä sanoa sen

viisikymmentä neliöiset autotallit eivät nyt tule

vaan yli viisikymmentä neliöiset lämmitettävät lämpimät autotallit kuinka monessa pientalossa on yli viisikymmentä neliöinen lämmitetty autotalli kysyn vaan sitä ja jos niitä on niin en katso mitenkään pahaksi sitä että niidenkin energiatehokkuutta pyritään parantamaan energiatodistusten

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

tämä esitys on sellainen johon jopa oppositio voi yhtyä toisin kuin äskeisen keskustelun perusteella mitä tässä kuuntelin kyseessä on siis verosopimus espanjan kanssa joka on tietysti julkisuudessakin herättänyt aika paljon keskustelua ja vihdoin ja viimein tämä saadaan nyt sitten satamaan meidän osalta tämä alkoi viime hallituskaudella oli varmaan valtiovarainministeri urpilainen joka aloitti nämä keskustelut ja kysehän on lähinnä siitä että yksityiset eläkkeet tulevat nyt sitten verotuksen piiriin eli tullaan tullaan tekemään verotussopimus että se tulee lähde ja asuinvaltion kesken ja siinä niin sanotulla käänteisellä hyvitysmenetelmällä tullaan tulon kaksinkertainen verotus poistamaan käytännössä jos henkilö asuu espanjassa saa suomesta eläkettä niin hän maksaa espanjassa veron ja suomi verottaa sitten oman mutta niin että suomi netottaa sen espanjassa maksetun veron eli niin sanottu verovapaus espanjassa loppuu loppuu tämän tiimoilta

mikä tämän taloudellinen vaikutus tulee olemaan on hyvin vaikea sanoa koska toisaalta mennään niin päin että suomessa verotetaan pieniä eläkkeitä vähemmän kuin espanjassa mutta tämä tulee nyt sitten lisäämään myös sen että vuokratulot ja luovutusvoitot tullaan jatkossa verottamaan asunto osakkeista täällä mikä tulee varmasti vaikuttamaan tämä etenee sillä tavalla että kun suomen eduskunta on tämän hyväksynyt niin se menee espanjan parlamentin hyväksyttäväksi ja niin kuin hyvin tiedetään heillä on lievähkö poliittinen ongelma siellä menossa kunhan he ovat sen saaneet ratkaistua ja ja parlamentin kasaan ja käsiteltyä tämän niin tämä astuu sen jälkeen voimaan

puhemies se mikä hallituksen esityksessä on mielenkiintoista on että eduskuntaan tarvittiin niin sanottu niin kuin vasemmisto sen sanoisi porvarienemmistö tämänkin epäkohdan poistamiseen toivon todella että eduskunta hyväksyy esityksen sillä tämän jälkeen suomi voi verottaa espanjassa asuvien henkilöiden suomesta maksettavia yksityisen sektorin eläkkeitä

puhemies toden totta emme vastusta esitystä vaan aivan kuten verojaoston puheenjohtaja lintilä totesi niin tämähän pistettiin alulle jo valtiovarainministeri jutta urpilaisen aikana että ihan mukavaa että perussuomalaisetkaan nyt hallituspuolueena eivät lähteneet vastustamaan tämän asian etenemistä tässä itse asiassa olemme samassa linjassa ja tehneet jo viime kaudella ja myös varjobudjetissamme aika useita toimia joilla torjutaan niin veronkiertoa kuin harmaata taloutta ja ja sitä kautta saataisiin lisää varoja tähän yhteiseen kassaan ja voisimme turvata muun muassa koulutuspalveluita ja muita siinä mielessä kaikki tällainen toiminta on erittäin myönteistä tässähän on samaan aikaan menossa muun muassa tämä portugalin prosessi ja siinä haluamme sen yhteydessä toisessa käsittelyssä jättää asiaa koskevan koskevan lausuman mutta on hyvä ja tärkeää että tämä asia etenee ja kaiken kaikkiaan minä nyt kannustaisin hallituspuolueita siihen että veronkiertoa voitaisiin vielä tehokkaammin torjua tässähän oli kyselytunnilla puhemies esillä parikin asiaa kapitalisaatiosopimusten mahdollisuudet vakuutuskuoret samoin sitten tämä osinkojen verotus ne molemmat löytyvät sdpn vaihtoehtobudjetista samoin kuin myös finanssisektorin ottaminen laajemmin tähän mukaan ne ovat niitä vaihtoehtoja millä voimme laajentaa veropohjaa ja ja sitä kautta

edustaja viitaselle kommenttina että tuntuu näitten edellisellä kaudella valmisteltujen asioiden suhteen olevan vähän valikoiva muisti siten että tuodaan esille edellisellä kaudella valmistelluksi niitä asioita mitkä tuntuvat mukavilta tuoda esille ja niitä edellisellä kaudella valmisteltuja asioita mitkä ovat ikäviä ei sitten tuoda esille muistiini tulee esimerkiksi eräs lääkkeiden omavastuu ja tällaisia asioita eli kannattaa terästää muistia

rouva puhemies on sinänsä kannatettavaa että tämä tämä viimein saadaan toteutumaan mutta tuosta sdpn vaihtoehtobudjetista siellä nyt on muun muassa harmaalle taloudelle annettu kahdenkymmenen miljoonan panostuksella panostuksella kahdensadan miljoonan tuloutus sitraan kolmesataaviisikymmentä miljoonaa sisäisellä siirrolla jolla ei ole mitään tekemistä oikean budjetin kanssa pankkiverolle on laskettu kahdensadan miljoonan säästötavoite ja tämä teidän toteutusmallinne perustuu siihen että ruotsissa tästä ehkä saadaan neljäsataa miljoonaa ruotsissa tämä selvitys valmistuu vasta ehkä tämän vuoden loppupuolella mutta te te olette jo pystyneet täällä kahdensadan miljoonan säästöt saamaan joten kyllä tämä teidän vaihtoehtobudjettinne on aika heikoilla kantimilla

arvoisa puhemies toisin kuin puheenjohtaja lintilä epäili niin kyllähän tästäkin näköjään nyt kärhämää saatiin jos ei muuten niin haukkumalla sdpn vaihtoehtobudjetti sen sijaan suosittelisin edustaja wallinheimolle sitä että tutustukaa aidosti niihin mahdollisuuksiin esimerkiksi tämä finanssivero on etenemässä pohjoismaisittain ja muuta emme kai me nyt voi toimia niin että sanotaan että sen takia kun se on sdpn vaihtoehtobudjetissa se ei kelpaa kyllä minä mieluumminkin sitä sektoria vähän enemmän verottaisin ja samalla tulisi liikkumavaraa esimerkiksi oikeudenmukaistaa eläkkeensaajien verotus jonka tämä hallitus on vastoin kokoomuksen vaalilupauksia eriarvoistanut tämä on nyt

arvoisa rouva puhemies ehkä nyt pitää palata vielä tuohon vaihtoehtobudjettiin voisitteko edustaja viitanen selvittää kuinka te te olette päätyneet tuohon kahdensadan miljoonan

rouva puhemies toisin kuin hallitus teki niin me tosissamme panostaisimme esimerkiksi harmaan talouden torjuntaan aivan kuten edustaja sanoi olemme laskeneet että kahdenkymmenen miljoonan euron panostuksella voisi saada hyvin maltillisesti arvioimme sen kaksisataa miljoonaa toisin kuin esimerkiksi keskustapuolue viime kaudella esitti että harmaan talouden toimilla voisi saada kuusisataa miljoonaa niin me emme lähteneet siihen vaan vaan teimme varovaisen arvion ja tämähän ei perustu pelkästään siihen että me lisäisimme erilaisia voimavaroja joilla harmaata taloutta voidaan torjua vaan myös erilaisia lainsäädäntötoimia meillä on ihan teidänkin saatavillanne vaikka sieltä

lietsoa sitä eripuraisuutta koska olen aidosti innostunut tästä minä olen innostunut tästä koska täällä on hyviä vaihtoehtoja me velkaantuisimme vähemmän jos työllistäisimme enemmän ja tämä ei jää puheeksi vaan täällä ovat nämä konkreettiset esitykset joita mielelläni luovutan hallituksen käyttöön

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tämä on periaatteessa aika tekninen ja ja selkeä selkeä hallituksen esitys ja voisiko sanoa pikkuhiljaa silmukka kiristyy eli tässä on kyse automaattisesta tietojenvaihdosta finanssilaitosten välillä ja suomessa asuvan henkilön omaisuudesta ulkomailla ja päinvastoin ja kun tässä äsken kuulutettiin harmaan talouden toimia niin tämä on yksi selkeä sellainen jolla tullaan laittamaan entistä tiukemmalle henkilöitä jotka ovat kiertäneet verotusta sen verran täytyy tuohon äskeiseen keskusteluun sanoa että täytyy nyt osata erottaa kaksi termiä veronkierto ja laillinen kapitalisaatiosopimus ne ovat kaksi eri asiaa eli sen mielikuvan luomisen sijaan jota nyt selkeästi koko ajan sosialidemokraatit yrittävät tehdä olisi hienoa teiltä että erottaisitte nämä kaksi termiä mutta tässä on taustalla oikeastaan siis oecdn ja g kaksikymmentä maitten sopimukset siitä tietojenvaihdosta joka amerikan kanssa tuli jo fatca sopimuksen aikana eli pystytään vaihtamaan näitä tietoja itselläni on kyllä erittäin vahva usko toisin kuin tuntuu että hallituskausittain harmaata taloutta saadaan suitsittua että kyllä tämä on erittäin pitkäkestoista asiaa tämä tulee menemään yli yli hallituskausien ja tätä tulee jatkaa

puhemies olemme tässä tässä tukemassa tätä esitystä ja ja kuten sanottu kaikki tämänkaltaiset toimet ovat tarpeen niitä pitää tehdä hyvin rivakasti ja aktiivisesti kaiken kaikkiaan mehän emme toimi pelkästään toden totta sitä veronkiertoa vastaan se pitää kitkeä pois siinä pitää olla nollatoleranssi ja säätelyn pitää olla tiukkaa tässä suhteessa mutta sen lisäksi tietenkin on etsittävä niitä keinoja joilla sitä sinänsä ihan laillista verosuunnittelua voitaisiin hillitä ja näitä on monenlaisia sitten on on vielä kolmas ulottuvuus tähän samaan aihealueeseen eli eli kokonaisuudessaan esimerkiksi vaikkapa se harmaan talouden torjunta mistä täällä oli puhe kaikki nämä ovat niitä toimia millä me saisimme

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tämä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö koskee hallituksen esitystä jossa ehdotetaan muutettavaksi urheilijan tapaturma ja eläketurvasta annettua lakia tässä vanhuuseläkkeen alaikäraja muutetaan nykyisestä kuudestakymmenestäviidestä vuodesta jatkossa henkilön työeläkelakien mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymiseen eli siis samankaltaistetaan nyt eläkeuudistuksen mukaan tätäkin vakuuttamisyläikäraja muutetaan samalla neljästäkymmenestäkolmesta vuodesta

tässä on myös sitten joukko täsmennyksiä ja teknisiä muutoksia lisäksi tässä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamista maatalousyrittäjälle annetusta laista esityksen mukaan maatalousyrittäjällä ei olisi oikeutta tämän lain mukaiseen päivärahaan jos hänellä olisi oikeus samalta ajalta saman työkyvyttömyyden perusteella saada myös maatalousyrittäjän työtapaturma ja ammattitautilain mukaista ansionmenetyskorvausta työtapaturman tai ammattitaudin perusteella

on järjestetty yksityisistä vakuutusyhtiöistä otettavalla vakuutuksella joita vain harvat vakuutusyhtiöt ovat myöntäneet valiokunta onkin aiemmin vaatinut sääntelyn tarkistamista jotta urheilijan lakisääteisen vakuutusturvan toteutuminen voitaisiin varmistaa hallituksen esityksen mukaan jatkossa vakuutusyhtiön on määräajassa ilmoitettava sosiaali ja terveysministeriölle mikäli yhtiö aikoo vetäytyä urheilijalain mukaisen vakuutuksen tarjoamisesta toisaalta tämäkään ei poista sitä riskiä ettei markkinoilla olisi halukkaita vakuutuksen tarjoajia mutta jatkossa viranomainen saisi kuitenkin hyvissä ajoin tiedon vakuutusyhtiön vetäytymisestä ja näin voitaisiin sitten tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin

sivistysvaliokunnan tavoin valiokunta katsoo että jatkossa olisi tarkasteltava muun muassa urheilijoiden saattamista ansioperusteisen työttömyysturvan piiriin urheilijoiden sosiaaliturvan kehittämiselle asettaa omat rajansa se että urheilutoiminnan rahoituspohja on kapea ja toisaalta toimintaan liittyy myös korkea tapaturmariski näiden epäkohtien korjaamiseksi valiokunnan näkemyksen mukaan pitäisi pyrkiä siihen että maksuvelvoitteet kasvaisivat vain maltillisesti valiokunta totesi että kustannusten hallinta on myös vakuutusturvan tosiasiallisen toteutumisen kannalta keskeistä valiokunta myös sivistysvaliokunnan tavoin ilmaisee huolensa siitä että yksilöurheilijoiden vakuuttaminen lakisääteisen sosiaaliturvan piirissä on viime vuosina merkittävästi vähentynyt näin ollen sosiaali ja terveysvaliokunta yhtyy sivistysvaliokunnan näkemykseen että urheilijoiden mahdollisuuksia kouluttautua muuhun ammattiin urheilu uran aikana tulee edistää lisäksi pidetään tärkeänä että urheilujärjestöjen ja koulutusviranomaisten yhteistyötä helpotetaan urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi aktiiviuran aikana arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö on yksimielinen ja valiokunta puoltaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen muuttumattomana

arvoisa rouva puhemies urheilijan sosiaaliturva kiinnostaa näin monia hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan tapaturma tapaturma ja eläketurvasta annettua lakia hallituksen esitys on tervetullut ja kannatettava ja sillä parannetaan joiltakin osin ammattiurheilijoiden sosiaaliturvaa esityksen taustalla ovat ammattiurheilijan sosiaaliturvaa pohtineen työryhmän raportin yksimieliset ehdotukset esitys on askel oikeaan suuntaan mutta valitettavasti vielä täysin riittämätön käytännössä nyt ehdotetut muutokset parantavat ainoastaan joukkueurheilijoiden tilannetta yksilöurheilijoiden osalta sosiaaliturva on edelleen käytännössä olematon urheilijoiden tapaturma ja eläkevakuuttamisesta annettu laki velvoittaa nykyään vain joukkueurheilijoita urheilijan lakisääteinen tapaturma ja vanhuudenturva on järjestetty otettavalla vakuutuksella jota vain harvat vakuutusyhtiöt myöntävät vakuutettuja urheilijoita on tällä hetkellä noin tuhatkaksisataa ja heistä valtaosa jääkiekkoilijoita yksilöurheilijat olivat mukana velvoitteen piirissä joitakin vuosia mutta nyt vakuuttaminen on vapaaehtoista yksilöurheilijoita on vakuutuksen piirissä tällä hetkellä kahdeksannen olympiakomitean tukiurheilijoita on noin kaksisataa ja urheilijayhdistyksissä jäseniä noin neljäsataa siis yksilöurheilijoita jos ammattimaisesti harjoittelevat nuoret urheilijat lasketaan mukaan kasvaa määrä huomattavasti vapaaehtoisuudella ei siis saavuteta kattavaa vakuuttamista nykysysteemillä perusteena sille että sosiaaliturvassa on vakuutuspohjainen erityisjärjestelmä on kerrottu urheilun rahoituksen kapeus tämä pitää osittain paikkansa mutta ei ole riittävä syy siihen että sosiaaliturvaa ei voisi vähitellen parantaa arvoisa puhemies jotta voi ymmärtää urheilijan sosiaaliturvan ongelmia on hyvä tietää muutama fakta urheilijoiden asemasta suurin ero yksilöurheilijoiden ja joukkueurheilijoiden välillä mitä tulee että yksilöurheilijoilla ei ole työnantajaa urheilija on ammattilainen joka käytännössä useimmiten viralliselta asemaltaan on opiskelija tai kategoriassa muu ammatinharjoittaja jotkut harvat ovat yrittäjiä vielä harvempi jos kukaan on palkansaaja julkisuudesta monesti välittyvä kuva siitä että urheilijat olisivat hyvin toimeentulevia on pääosin väärä suomessa on yksilöurheilijoissa yhden käden sormilla laskettava määrä heitä jotka tienaavat urheilijoina niin hyvin että tulevaisuudesta urheilu uran jälkeen ei tarvitse huolehtia heitä joilla urheilun aikainen toimeentuloturva riittää edes vuoden tai muutaman vuoden siirtymäajan esimerkiksi opiskeluun tai työnhakuun on karkeasti arvioiden kymmenkunta kerrallaan urheilijan tulot ovat täysin riippuvaiset menestyksestä ja yleensä kaikki saadut tulot käytetään urheiluun urheilija haluaa olla maailman paras eikä siinä kohden oma tulevaisuuden turva paljon vaakakupissa paina jos tulot urheilusta kasvavat käytetään ne yleensä urheiluun parempiin harjoitteluolosuhteisiin tai valmennuksen lisäämiseen arvoisa puhemies koko elämän kannalta tärkeimpiä kehityskohteita urheilijoiden sosiaaliturvassa on eläkkeen kertyminen käytännössä ammattiurheilijoiden urat ovat nykyään pitkiä ja aktiivisesta eläkettä kerryttävästä työurasta jää kymmenen kaksikymmentä vuotta pois siksi koen että tärkein kehityskohde yksilöurheilijoiden osalta olisi eläkevakuutusjärjestelmän kehittäminen ensisijaisesti tulisi selvittää urheilijoiden mahdollisuus siirtyä myel vakuuttamisen piiriin tämän voisi aloittaa urheilijoista jotka saavat opetus ja kulttuuriministeriön myöntämiä urheilija apurahoja toivon että sosiaali ja terveysministeriössä aloitetaan selvitystyö pikimmiten lopuksi haluan vielä kommentoida sivistysvaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan opiskelemisesta urheilu uran aikana tällä puolella on otettu merkittäviä edistysaskelia viime vuosina urheiluakatemiajärjestelmän kautta ja se on tietenkin hyvin kannatettavaa se ei kuitenkaan ratkaise tätä eläkeongelmaa se se ehkä auttaa siinä että urheilu uran jälkeenkin on muita vaihtoehtoja tai äkillisen loukkaantumisen kohdatessa vielä sellainen pointti tähän loppuun että en itse näe mahdolliseksi enkä järkeväksi liittää yksilöurheilijoita tämän nykyisen järjestelmän piiriin sen vuoksi että kuten tässä aiemmin todettiin tapaturmariski on on urheilussa suuri mutta siinä on erittäin suuret vaihtelut myös lajien väleillä ja tämän vakuutuksen hinta noudattaa tietysti riskikartoituksia täten sen vakuutuksen hinta nousee niin suureksi että siitä eläkekertymään käytettävä osuus käytännössä olemattomaksi sen vuoksi se ei ole kovin hyvä turva eläkkeen kannalta mitä tulee vielä vakuuttamiseen niin tällä hetkellä olympiakomitean tukiurheilijat ovat vakuutettuja tapaturman ja sairauden sairauden osalta mutta muut ovat sitten sen varassa että hoitavat sen asian itse tai eivät hoida kiitos

arvoisa rouva puhemies

myös vauhdittamassa asiaa ja kiitokset siitä teille kaikille arvoisa rouva puhemies se ristiriitainen tunne johtuu siitä että näidenkin uudistusten jälkeen ammatikseen urheilevat ovat muuta väestöä heikommassa asemassa monissa monissa asioissa niistä näkyvimmät ovat seuraavat kuusi ensimmäisenä yleinen työeläkelainsäädäntö ei edelleenkään koske urheilijoita toiseksi urheilijat säilyvät edelleen normaalin tapaturmaturvan ulkopuolella kolmanneksi ammattitauteja koskevat säädökset eivät jatkossakaan koske ammatikseen

neljänneksi myöskään viime vaalikaudella suunniteltua apurahansaajien vakuutusmallia ei uloteta koskemaan urheilijoita viidenneksi alun perin lakiin suunniteltu yhteensovitusnormi on esityksestä jäänyt pois ja viimeisenä toisin kuin tavallisilla työntekijöillä ammattiurheilijoilla ei ole jatkossakaan oikeutta saada ansiopäivärahaa tähän epäkohtaan myös valiokunta mietinnössään puuttui tehtävää siis riittää meille urheilijoiden asemasta huolestuneille kouralliselle päättäjiä olennaista olisi nyt saada liikkeelle ohjelma jossa näihin epäkohtiin haettaisiin ratkaisuja arvoisa puhemies olen aidosti huolestunut myös tämän lain jatkoksi suunnitellun urheilijoiden vanhuudenturvan paketin tulevaisuudesta eli urheilijoiden vanhuudenturvan järjestämisestä eläkekassassa tuorein tieto ministeriöstä on se että asiaan liittyvän eläkekassalain uudistus lykkäytynee ilmeisesti vaalikauden loppupuolelle vetoaisin nyt kuitenkin ministeriin tämän asian viemiseksi eteenpäin nopeammassa tahdissa ei anneta urheilijoiden odottaa parempaa

vanhuudenturvaa yhtä kauan kuin nyt toteutuneiden parannusten kanssa

on hyvä että ammattiurheilijoiden sosiaaliturvaa edelleen kehitetään tässä esityksessä tosiaankin urheilijoiden asemaa parannetaan nostamalla vakuuttamisen yläikäraja neljästäkymmenestäkolmesta kuuteenkymmeneenviiteen vuoteen ja samalla yhdenmukaistetaan turvaa muun työeläkevakuutuksen kanssa sitomalla urheilijalain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja ensi vuoden alusta työeläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen ammattiurheilijoiden sosiaaliturvassa on kuitenkin edelleen puutteita joita on syytä pyrkiä asteittain korjaamaan jatkovalmistelussa olisikin tarkasteltava esimerkiksi urheilijoiden saattamista ansioperusteisen työttömyysturvan piiriin urheilijoiden sosiaaliturvan kehittämiselle asettaa silti omat rajansa se että rahoituspohja on aika aika kapea ja ja toisaalta toimintaan liittyy korkea tapaturmariski onkin tosiasia että urheilijoiden saattaminen yleisen työeläke työttömyysvakuutus ja tapaturmavakuutuslainsäädännön piiriin aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia niin urheilijoille kuin heidän työnantajilleen epäkohtien korjaamiseen on kuitenkin pikkuhiljaa syytä ryhtyä huolestuttavaa on että yksilöurheilijoiden vakuuttaminen lakisääteisen sosiaaliturvan piirissä on viime vuosina merkittävästi vähentynyt erityisen tärkeää on mielestäni edistää urheilijoiden mahdollisuuksia kouluttautua muuhun ammattiin urheilu uran aikana ja urheilujärjestöjen ja eri koulutustahojen olisikin syytä yhteistyössä helpottaa urheilun ja opiskelun yhdistämistä aktiiviuran aikana tässä meillä on vielä paljon parantamisen varaa vaikka hyviä esimerkkejäkin löytyy huippu urheilu ja opiskelu on mahdollista yhdistää jos joustavuutta

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös asiakohdasta

on ensiksi edustaja eloranta ja sen jälkeen esittelee toisen lakiehdotuksen edustaja myllykoski

arvoisa puhemies pienpanimot tuottavat alle kolme prosenttia kaikesta oluttuotannosta suomessa pienpanimoala on kuitenkin kasvava teollisuudenhaara vaikeina taloudellisina aikoina kaiken kotimaisen teollisuuden tukeminen lisää työllisyyttä ja tuo mukanaan kasvavaa toiveikkuutta suomessa pienpanimoiden koko vaihtelee yhden henkilön työllistävistä työllistävistä mikroyrityksistä aina kymmeniä työntekijöitä työllistäviin pienyrityksiin suomessa toimii tällä hetkellä kuusikymmentä pienpanimoa näistä noin kuusikymmentä prosenttia tuottaa vuodessa alle kaksisataatuhatta litraa olutta pienpanimot ovat kuitenkin tärkeä osa alueidensa paikallista pienyrittäjyyttä ja niillä on usein tärkeä merkitys alueelle myös matkailullisesti siksi pienpanimoiden toimintaa on tuettava mietojen enintään seitsemän prosentin alkoholijuomien suoramyynnin salliminen pienpanimoille ei aiheuttaisi myöskään sosiaalisia tai terveydellisiä ongelmia vaan ohjaisi pieneltä osaltaan kulutusta kalliimpiin ja erikoisempiin suomalaisiin oluisiin sekä vahvistaisi paikallista pienyritystoimintaa

sisältävien juomien suoramyynti pienpanimoista on mahdollista ainoastaan perustamalla panimon yhteyteen elintarvikekioski joka täyttää kaikki aluehallintoviraston aluehallintoviraston elintarvikekioskeille asettamat vaatimukset kioskissa pitää olla valikoimassa määrätty määrä elintarvikkeita kattavasti eri tuoteryhmistä alkoholin myynti ei myöskään saa olla kioskissa määräävässä asemassa kokonaismyynnistä tällä hetkellä kioskiluvalla omia juomiaan myyvien pienpanimoiden alkoholimyynti on kuitenkin helposti yli puolet kokonaismyynnistä sillä yhdenkään pienpanimon varsinaiseen strategiaan ei kuulu elintarvikkeiden myynti asiasta on tullut pienpanimoille myös huomautuksia aluehallintovirastolta järjestely on hankala sekä teennäinen ja aiheuttaa kiusauksia säädösten kiertoon lupamenettely on hankala myös siinä mielessä että kaikille alueille ei enää lupia myönnetä sillä aluehallintovirasto katsoo että joillakin alueilla on jo riittävästi näitä elintarvikekioskeja näin ollen pienpanimo ei aina lupaa kioskilleen edes saa toinen vaihtoehto pienpanimoille on oluen myyminen jonkun paikallisen kaupan kautta tässä mallissa asiakas hakee juomansa panimolta tai ne toimitetaan hänelle suoraan panimo tekee siis kaksi laskua toisessa se laskuttaa asiakasta paikallisen kauppiaan nimissä niin että rahat kulkevat kauppiaan tilille ja toisessa se laskuttaa kauppiasta pienemmällä summalla

tässä lakialoitteessa ehdotetaan että alkoholilain neljättätoista pykälää voitaisiin muuttaa siten että käymisteitse valmistetun enintään neljä seitsemän tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman vähittäismyyntiä saa alkoholiyhtiön lisäksi harjoittaa se jolle lupaviranomainen on myöntänyt tätä koskevan vähittäismyyntiluvan sekä lupaviranomaisen luvalla alkoholi ja alkoholijuomaverosta annetun lain yhdeksännen pykälän tarkoittama yritys elikkä nimenomaan tämä pienpanimo itse valmistamiensa tuotteiden osalta

seitsemän prosentin alkoholijuomiin niin kuin tässä seuraavaksi käsitellyssä aloitteessa ei sen sijaan liene viranomaisten mielestä perusteltua koska näin ollen heidän mukaansa pitäisi oikeus sallia myös muille eurooppalaisille yli neljän pilkku seitsemän prosentin oluille toimenpiteellä syrjittäisiin muista jäsenvaltioista peräisin olevia tuottajia jotka pääsevät suomen markkinoille vain alkon kautta ja samalla ratkaisu olisi ilmeisesti ristiriidassa alkon monopoliaseman kanssa sen vuoksi tässä aloitteessa on rajattu tämä suoramyynti koskemaan näitä alle neljän pilkku seitsemän prosentin oluita

arvoisa rouva puhemies otan kiinni esittelyä siitä millä lailla tämä voisi olla ristiriitainen tämän neljän pilkku seitsemän kanssa kun tässä omassa lakialoitteessani viime kaudelta joka oli jokaisen lähes jokaisen eduskuntaryhmän edustajan allekirjoittama ei todellakaan ole ristiriitaa sen suhteen mikä on se prosenttimäärä siihen nähden mikä on eu lainsäädännön tai alkon monopolin kannalta merkittävää kysymys on siitä että me voimme myydä ja edistää täällä meidän omaa tuotantoamme ja sitä kautta

toimijoiden täällä harjoittamaa toimintaa näillä kahdella esitetyllä lakialoitteella ei estetä sitä etteikö irlantilainen taikka belgialainen pienpanimotoimija voisi tulla suomeen ja ruveta tekemään täällä olutta ja myymään sieltä omalta panimoltaan näitä tuotteita minä en en näe tässä semmoista ristiriitaa että tämä olisi jotenkin

hankala asia joka murtaisi alkon monopolia jokainen yrittäjä on tähän maahan varmasti tullut edellisellä hallituskaudella tällä hallituskaudella varmasti hallituspuolueet ovat sitä mieltä että me haluamme tähän maahan investointeja ja kyllä me voimme odottaa että tervetuloa

tähän maahan belgialaiset oluenpanijat jotka voivat sitten omia panimotuotteitaan myydä sieltä omasta paikastaan se on ihan fine eikä meillä tule siinä mielessä eu lainsäädännön kanssa mitään probleemia mutta se miksi olen omaan lakialoitteeseeni nostanut tämän prosentin liittyy siihen että makunautintojen ja olutharrastajien piireissä on erityisen tärkeää se että kun halutaan hyviä oluita niin halutaan hyviä oluita ja kuten edellä kuulimme niin en usko myöskään että kukaan suurkuluttaja tulee konttaamaan pienpanimon ovelle saadakseen krapularyypyn kyllä he ovat ihmisiä jotka haluavat nauttia hyvästä oluesta meidän on muistettava että

tämä on täysin kotimaista tällä hetkellä siis viljapohjaltaan mallasohrapelloilta kuluttajien työllisyysvaikutus on noin kolmekymmentätuhatta henkeä ja hieman vastoin kuin tuossa edellä esitettiin niin tällä hetkellä vuoden kaksituhattaneljätoista tilaston mukaan

pienpanimot tuottavat kolme pilkku neljä prosenttia kaikesta myydystä oluesta mutta työntekijöistä alalla on kymmenen prosenttia ja nämä ovat kotimaisissa yrityksissä ja sitä kautta tällä on erittäin suuri merkitys alkutuotannon ja sitten teollisuuden osalta työntekijöiden työllisyyden kannalta emme kai me vastaväittää etteikö tilanne olisi se että jos me isojen täysin ulkomaalaisten yritysten osalta tuotamme olutta niin emmekö me voisi olla vähän itsekkäitä ja tuottaa tätä ihan kotimaista ja lisätä työllisyyttä ja turvata sitä kautta myös alkutuotannon mahdollisuudet puhdasta tuoretta viljaa ja siitä tehtyä olutta ja koko ketju täällä kansallisesti tällä on erittäin suuri mahdollisuus myös matkailullisesti ja ja toivonkin hartaasti että kun alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus tulee eduskuntaan niin sitä ei käsitellä vain

sosiaali ja terveysvaliokunnassa vaan huomioidaan paitsi se että

on meidän arkipäivää niin myös se että sillä on vaikutuksia myös talousvaliokunnan näkökulmasta missä on matkailu kilpailu kuluttajanäkemykset sekä se että maa ja metsätalousvaliokunta joka isosta osasta kymmeniätuhansia hehtaareja peltoa mitä on tässä meidän alkoholin valmistuksen alkupään ketjussa on siellä mukana viime viikolla keskustelimme edustaja kaikkosen tuomasta lakialoitteesta siitä kuinka alkoholia nautitaan julkisissa tilaisuuksissa tilaisuuksissa oli ilahduttavaa näin satakuntalaisena todeta että siinä vaiheessa keskusteltiin erityisesti siitä että on mahdollista että pori jazzeilla ja järvenpäässä voitaisiin edelleen järjestäjien ja poliisin sopimuksella päättää siitä kuinka alkoholia nautitaan meidän alkoholipoliittinen keskustelu pitää avata rehellisemmin meidän ei pidä luoda mahdollisuuksia ryypätä mutta meidän pitää luoda mahdollisuuksia nauttia arvoisa puhemies pienpanimoiden ulosmyyntioikeuden salliminen vähentäisi turhaa byrokratiaa eikä muutoksella olisi sosiaalisesti tai kansanterveydellisesti negatiivisia vaikutuksia erikoisoluiden harrastus harrastus on verrannollista viiniharrastukseen ja siksi pienpanimoiden tuotteet eivät johda alkoholin

arvoisa puhemies

edustaja myllykosken kanssa yhdessä täällä salissa niin niin

säilynee sivistyneenä minä tervehdin ilolla näitä näitä aloitteita minun mielestäni olisi tosi tärkeää että pienpanimoille saataisiin ulosmyyntioikeus tässä edellä tulivat jo esille ne näkökulmat hyvin vahvasti me tiedämme että vaikka alkoholi aiheuttaa paljon erilaisia sosiaali ja terveysongelmia niin nämä erikoisoluet

enemmän humaltumistarkoituksella käytetään sitten toisaalta me tiedämme että matkailullisesti pienpanimoilla on erittäin suuri potentiaali ja sen takia tämä ulosmyyntioikeus olisi heille erityisen tärkeää niin että siihen ympärille voitaisiin luoda erilaisia matkailupalveluita ja tuotteita on kohtuutonta että nyt nämä pienpanimot jotka ulosmyyntiä harrastavat joutuvat usein tekemään sen kiertoteitse ja vähän vippaskonstilla kehittämällä olosuhteet sellaisiksi

että elintarvikemyyntiä pitää olla siitä kioskista yli puolet se tavallaan tehdään hyvin keinotekoisesti kehitellään keinoja miten se raja ylitetään ja se ei ole järkevää politiikkaa että että me luomme lakeja jotka sitten aiheuttavat sitä että mietitään miten niitä saataisiin kierrettyä kuten tässä tuli esille niin niin myös työllisyyden näkökulmasta pienpanimoiden työllisyysmerkitys suhteessa siihen kuinka paljon ne

on huomattavasti suurempi sen takia näen kyllä että nyt kun kun pienpanimoita on paljon syntynyt ja syntyy koko aika lisää niin meidän pitäisi miettiä miten me että niitten niitten liiketoiminta on sitten myös kestävämpää ja se että he pystyvät itse myymään ulos tuotteita on siinä siinä yksi yksi keino mitä tähän prosenttiin tulee niin niin se on kyllä ihan totta että että usein nämä erikoisoluet ovat vahvempia kuin neljä pilkku seitsemän prosenttia ja siinä mielessä pitäisin järkevänä että rajaa ei laiteta tähän neljään pilkku seitsemään vaan ehkä se yhdeksän

tai joku siinä suunnassa voisi olla se raja että silloin päästään niihin prosentteihin mitä usein näillä pienpanimoiden tuottamilla erikoisoluilla koska myös olutharrastajien näkökulmasta se maku maku syntyy sitten siellä mutta kaiken kaikkiaan nyt kun me tiedämme että alkoholilaki on tulossa tänne meille käsittelyyn niin niin minä toivoisin että että siinä todella huomioitaisiin muutkin näkökulmat kuin ihan pelkästään sosiaali ja terveysnäkökulma vaikka totta kai se on ehkä koko lain osalta se kaikkein oleellisin mutta ei estetä tämmöistä uuden yrittäjätoiminnan syntymistä ei estetä sitä että me voisimme pienpanimoiden avulla työllistää yhä enemmän ihmisiä ja ei estetä myöskään sitä että kuluttajilla on paremmin mahdollisuus saada

arvoisa rouva puhemies koetan kiteyttää kahteen minuuttiin saattaa olla että ihan en siihen pysty mutta sitten vielä varaan kerran nyt täytyy sanoa että tämä on hyvä siinä mielessä vaikka vähän suppealla väellä tätä keskustelua tässä käydäänkin että on todella tärkeätä että me voimme nähdä mitä on se matkailullinen ja koko

mitä tämä eduskunta voisi sitten kokonaisuudistuksen osalta tehdä on tärkeätä nähdä se miksi pienpanimolla jolla on kioski täytyy olla oma ovi se ei ole lainsäädännössä se on vain jonkun virkamiehen tekemä ratkaisu siitä että et voi käydä ostamassa

on perustettu kioski niin sinne pitää olla oma sisäänkäynti et sinä voi mennä varaston kautta et sinä voi mennä ravintolan kautta sinne pitää olla oma sisäänkäynti kyllä se kiinteistötiloissa on täysin mahdotonta meillä on hallitsematonta byrokratiaa koko tässä järjestelmässä olisikin tärkeää nähdä että meidän alkoholikulttuuri lähtisi siihen suuntaan että me helpotamme sitä tilannetta että meiltä on nyt kadonnut esimerkiksi palvelusektorin työpaikkoja ravintoloista niin vaikka tässä sosialidemokraatit paheksuvatkin hallitusta siitä että ollaan alentamassa alkoholin verotusta niin minun täytyy vasemmistolaisena sanoa että minä symppaan hallitusta tässä kohtaa ja olisin kyllä valmis ravintola alvin hintaa laskemaan jotta me voisimme ohjata kulutusta ei valvottuihin olosuhteisiin vaan sinne missä on palvelua missä voidaan nauttia sen ruuan kanssa alkoholia eli

arvoisa puhemies haluaisin vielä lisätä yhden asian jonka äskeisessä puheenvuorossani unohdin sanoa tämä edustaja myllykosken esitys siitä että tämä lakialoite olisi syytä lähettää myös muihin valiokuntiin kuin pelkkään sosiaali ja terveysvaliokuntaan on minun mielestäni tosi tärkeä nimenomaan siksi että siinä tulisi huomioiduksi sitten myös muut aspektit mitkä liittyvät siihen alkoholilakiin liittyen nimenomaan esimerkiksi tähän pienyrittäjien toimintaan ja ja siihen matkailulliseen potentiaaliin mitä tämä ulosmyynti mahdollistaisi ja miksei myös sinne maa ja metsätalousvaliokuntaan siihen nähden

miten se vaikuttaa meidän meidän viljelyyn ja niihin aloihin itse asiassa jos me mietimme tätä olutta niin niin humalan viljelyhän

on on asia mikä varmasti tulee entistä ajankohtaisemmaksi kun näitä pienpanimoita tulee enempi ja ja heillä olisi tarvetta ja halua käyttää kotimaista humalaa ja sitä on tosi heikosti saatavilla että tähän liittyy myös muita näkökulmia kuin pelkkä sosiaali ja terveyspoliittinen

lopuksi rouva puhemies toivottavasti media ei ole hereillä ja sano että edustaja mikkonen haluaa viljellä humalaa suomalaisen kansan kansan keskuuteen oli hyvä ottaa esille myös tämä mutta erityisen tärkeätä on se että tässä omassa en millään tavalla väheksy alkoholin haittoja me emme pääse niistä mihinkään me maksamme siitä aivan hirvittävän hinnan kysymys on vain siitä että me voisimme muuttaa alkoholikulttuuria jotta voitaisiin välttyä näiltä haitoilta mutta samalla edistää suomalaista elinkeinoelämää ja työllisyyttä mennään käsi kädessä parempaan alkoholikulttuuriin annetaan mahdollisuus paremmalle käyttäytymiselle ja toiminnalle mikä tarkoittaa sitä että meidän alkutuotanto yritykset työntekijät jotka saavat palkan siitä voisivat toimia tässä meidän omassa kehyksessämme niin että se on meille kaikille hyväksi ja tunnustetaan aina jokainen juotu litra on aivan murheellista kun siitä tulee liikakäyttöä kiitän niistä kommenteista omalta osaltani joita tämä käsittely on tänään saanut ja erityisesti rouva puhemiehelle kiitos siitä että yhdistitte nämä kaksi asiaa jotka olivat prosentuaalisesti erilaisia mutta kuitenkin samanlaisia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan tuossa äsken käytiinkin jo keskustelua haluaako edustaja myllykoski vielä käyttää puheenvuoron

arvoisa rouva puhemies vetoomuksenomaisena edelleen haluaisin että valiokuntakäsittelyä voisi vaikka puhemiesneuvosto seuraavassa kokouksessaan pohtia pitäisikö tätä nyt tässä kohtaa jo avata että voitaisiin nähdä

suurempi ulottuvuus kuin vain sosiaali ja terveysvaliokunnan osalta vetoankin että jos tässä salissa istuu joku vielä tällä hetkellä niin voisi tavallaan tukea tätä minun näkemystäni että että tätä voitaisiin näitä kahta ja varsinkin tätä omaa lakialoitettani pohtia myös muualla kuin vain sosiaali ja terveysvaliokunnassa

puhemies minun mielestäni tämä edustaja myllykosken esille tuoma näkemys on ihan perusteltu varsinkin näkisin että talousvaliokunnan lausunto tästä tästä olisi olisi fiksua koska tähän liittyy niin paljon myös tätä matkailullista ja ja työllistämisulottuvuutta pitäisin sitä kyllä ihan järkevänä että että jo siinä vaiheessa myös tämä aspekti tulisi siinä lain käsittelyssä huomioon koska se kuitenkin varmasti tulee sitten myöhemmin salikeskusteluissa nousemaan niin niin minun mielestäni olisi järkevää että se jo tässä vaiheessa